päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan muistutan että

arvoisa puhemies haluaisin puhua muutaman sanan laadusta rkpn mallissa meillä on maksuton varhaiskasvatus kolme vuotta täyttäneille mutta hallitus on antanut kunnille mahdollisuuden taas suurentaa ryhmiä yli kolmevuotiaille subjektiiviseen oikeuteen on kajottu ja näillä heikennyksillä on vaikutusta varhaiskasvatuksen laatuun

puhemies sellainen tilanne ei ole mahdollinen ettei olisi esimerkiksi osaamiseen ja kelpoisuuksiin liittyviä säännöksiä laissa se on aivan selvä asia mutta taloustilanne on tällä hetkellä suomessa ollut tiukka ja se on näkynyt myös varhaiskasvatuksessa sitä ei käy kiistäminen mutta siitä syystä olenkin erityisen erityisen iloinen siitä että että meillä on ollut mahdollisuus tehdä myöskin sellaisia perheiden elämää helpottavia ratkaisuja kuten varhaiskasvatusmaksujen alentaminen se tulee monelle perheelle hyvin tarpeeseen ja osuu nimenomaan sinne eniten tarpeessa oleviin heikoimmassa asemassa oleviin toinen asia haluan kiinnittää huomiota ja minkä eteen on paljon tehty töitä on varhaiskasvatuksen laatu eli meidän pitää pystyä vahvistamaan varhaiskasvatuksen laatua ja tuomaan se mahdollisimman monen lapsen saataville ja sitä työtä tehdään nyt muun muassa opetussunnitelmatyön kautta tai varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden kautta opetushallituksessa eli voimme parantaa varhaiskasvatuksen laatua sitä kautta että tehdään normiasiakirja joka koskee kaikkia

varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja sitä kautta sitten voimme kirittää ja parantaa laatua

arvoisa puhemies minusta on erinomaista että hallitus on lähtenyt purkamaan kannustinloukkuja ja yksi tietenkin on se että päivähoitomaksujakin tarkistellaan niin kuin tässä ollaan nyt kaikista pienituloisimpien perheiden päivähoitomaksuja alennettu mutta on hyvä muistaa että ilmaista päivähoitoa tai varhaiskasvatusta ei ole olemassakaan ainahan sen joku maksaa ja jos me kaikki maksut poistamme niin me me yhdessä verotuloilla maksamme nämä päivähoitomaksut nyt on hyvä muistaa että tämä sosiaalidemokraattien mallihan lähtee siitä että siitä hyötyisivät kaikista eniten parempituloiset lapsiperheet eivät pienituloiset lapsiperheet sen takia haluan kysyä ministeriltä tässä taloudellisessa tilanteessa onko parempi että suomi satsaa varhaiskasvatuksen laatuun ja kaikista pienituloisimpien lapsiperheiden tilanteen parantamiseen ja lapsiperheköyhyyteen kuin siihen että helpottaisimme vähän parempituloisien lapsiperheitten asemaa

arvoisa puhemies juuri tämä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden linja näkyy tässäkin ratkaisussa joka tässä kuussa tehtiin elikkä varhaiskasvatusmaksujen alentaminen koskee siinä nimenomaan eniten tarpeessa olevia jotka ovat kaikkein heikoimmilla varhaiskasvatus on jo tänä päivänä maksutonta varhaiskasvatushan kaiken kaikkiaan on vahvasti yhteiskunnallisesti subventoitu palvelu eli perheethän maksavat siitä vain hyvin pienen osan tänäkin päivänä siellä tehdään todella erittäin arvokasta työtä ja olen hyvin iloinen että meillä on entistä vahvemmin myöskin tutkimusnäyttöä siitä mikä on varhaiskasvatuksen vaikutus myöhemmälle koulutuspolulle yksi näkökulma jonka haluan tähän keskusteluun vielä tuoda on syrjäytymisen ehkäisy meillä on kaikilla täällä yhteinen huoli nuorten syrjäytymisestä ja kun haluamme siihen ongelmaan löytää kestäviä ratkaisuja niin silloin katse tulee kiinnittää ja kääntää sinne varhaisiin vuosiin miten voimme puuttua niihin varhaisiin syrjäytymisen merkkeihin jo ennaltaehkäisevästi mahdollisimman varhain ja siinä nimenomaan pedagogisesti laadukas varhaiskasvatus on yksi tärkeä keino

rouva puhemies toivottavasti moni katsoja ei juonut kahvia kuunnellessaan äskeistä ministerin vastausta jossa hän puhui hallituksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden linjasta nimittäin aika monella taisivat kahvit lentää siinä vaiheessa ruudulle hämmästyksestä mutta arvoisa rouva puhemies aamuisin keskustelen hyvin paljon ja lastenhoitajien kanssa päiväkodissa ja kyllä he kokevat kahdella tapaa hallituksen politiikan erittäin epäoikeudenmukaiseksi ensinnäkin näiltä varsin pienituloisilta vastuullista työtä tekeviltä ihmisiltä teidän painostuksesta on leikattu kolmekymmentä prosenttia lomarahoja sen lisäksi olette tehneet päätöksen siitä että kunnat voivat kasvattaa ryhmäkokoja onneksi on järkeviä kuntia vaikkapa kotikaupunkini helsinki joka näin ei ole tehnyt mutta kun te puhutte laadusta ja erityistarpeista varhaiskasvatuksessa te toimitte juuri päinvastoin kasvattamalla ryhmäkokoja jolloin lapset joutuvat entistä heikompaan asemaan ja samaan aikaan työntekijät koulutetut lastentarhanopettajat lastenhoitajat väsyvät

ministeri grahn laasonen
arvoisa puhemies ja arvoisa edustaja arhinmäki eikö teidän mielestänne ole sosiaalisesti oikeudenmukaista että yksinhuoltajaperheiden varhaiskasvatusmaksuja tässä kuussa alennetaan minun on hyvin vaikea ajatella sen oikeudenmukaisempaa päätöstä kuin se että helpotetaan yksinhuoltajaperheiden tilannetta ja edistetään lasten osallistumista pedagogisesti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen joka tutkitusti ehkäisee syrjäytymistä

puhemies ministeri grahn laasonen te ette saa puhuttua mustaa valkoiseksi tämän hallituksen politiikka liittyen päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen on ollut vihamielistä te olette poistaneet työttömien lapsilta oikeuden subjektiiviseen päivähoitoon te olette kasvattaneet ryhmäkokoja

tässä salissa on tänään esitetty te olette itsekin esittänyt sitä että pitäisi edetä siihen suuntaan että varhaiskasvatus muuttuisi maksuttomaksi mutta te ette ole vieläkään suostunut vastaamaan siihen aiotteko te oikeasti esittää tätä konkreettisesti kuntavaalien jälkeisessä kehysriihessä aiotteko te esittää esittää ja edistää tätä tavoitetta hallituksen politiikka on ollut ristiriitaista se on ollut poukkoilevaa päivähoidon osalta varhaiskasvatuksen osalta ja toivon todella että tähän saadaan linjakkuutta ja voisitte tässä suoraan kertoa mitä aiotte tehdä
arvoisa puhemies arvoisa edustaja olen tehnyt sen jo olemme jo alentaneet varhaiskasvatusmaksuja ja kannustinloukkuja pohtinut työryhmä on tehnyt laskelmia ja esityksiä että tätä tietä voitaisiin jatkaa eli käydä läpi se millä tavalla voitaisiin purkaa kannustinloukkuja ja tehdä työn tekeminen aina kannattavaksi tämä raportti on luovutettu hallitukselle ja se tullaan käsittelemään puoliväliriihen yhteydessä vielä haluan yhden käsityksen korjata keneltäkään ei ole poistettu oikeutta varhaiskasvatukseen jokaisella lapsella suomessa kaikista taustoista riippumatta on oikeus kahteenkymmeneen tuntiin pedagogisesti vahvaa suunnitelmallista varhaiskasvatusta ja sen yli tulevalta ajalta toimitaan tarpeen mukaan

pienituloisissa perheissä päivähoitomaksut alenevat mutta jos perheessä on neljä henkeä niin maksut pysyvät ennallaan vaikka olisi pienituloinen perhe elikkä tämä kohdistuu pienituloisiin alle kolmehenkisiin perheisiin mutta toinen asia on myös että te ette vastannut edustaja nylanderin tekemään kysymykseen siitä että olette valmistelemassa valmistelemassa eskareiden iltapäiväkerhotoimintaa joka on maksullinen

järjestää kuten täällä todettiin ammatillista koulutusta ei ole riittävästi kaikilla osapuolilla sekä ryhmäkoot ovat isompia kuin varhaiskasvatuksessa miten te vastaatte näille vanhemmille jotka nyt

arvoisa puhemies haluan edustajalle todeta sen että teimme ihan tietoisen ratkaisun kun varhaiskasvatusmaksuja alennettiin ja priorisoimme siinä yksinhuoltajaperheitä koska teimme sen arvion että siellä se tarve on kaikkein suurin siihen tosiaan perustui tämä meidän linjamme ja pidän sitä sosiaalisesti hyvin oikeudenmukaisena ratkaisuna sitten toiseen asiaan eli tähän esiopetuskysymykseen meillähän suomessa esiopetus on tehty velvoittavaksi kaikille ja se on ollut erinomaisen hieno päätös se tuo kaikki lapset esiopetuksen piiriin nyt puhetta on ikään kuin siitä ajasta mikä on esiopetuksen ulkopuolella ja siihen esitys on hallituksen ohjelmassa sitä käymme läpi niin että vain sellainen esitys on mahdollinen mikä turvaa lapsille turvallisen arjen sen päiväkodin sen esiopetuksen ulkopuoliselta ajalta ja palaamme

seuraava kysymys edustaja yanar
arvoisa rouva puhemies vielä kaksi vuotta sitten ennen eduskuntaan pääsyä olin vähävarainen opiskelija joka sinnitteli noin neljänsadan euron opintotuella en olisi ikinä uskonut että hallitus leikkaisi jo hyvin pienestä opintorahasta neljänneksen tällä kaudella puhumattakaan valtavista koulutusleikkauksista leikkauksille ei näy loppua viime viikolla valtiovarainministeriön alla kannustinloukkuja selvittänyt työryhmä julkaisi raportin raportissa on harkittu asumistukeen mallia jossa opintolaina laskettaisiin opiskelijan tuloksi riippumatta siitä nostaako opiskelija lainaa vai ei tämä ajaa opiskelijat pakkolainanottoon ja heikentää asumistukea opiskelijajärjestöjen mukaan kahdeksankymmentä viiva kaksisataa euroa kuukaudessa arvoisa opetusministeri aikooko hallitus toistaa koulutuspetoksensa aikovatko kuntavaaleissa hallituspuolueet ja puolueenne kokoomus taas väittää olevansa opiskelijoiden puolella mutta heti vaalien jälkeen puoliväliriihessä tuodaan opiskelijoiden asumistukeen lisäleikkauksia

esiin sosiaaliturvajärjestelmään verotukseen eri etuuksiin liittyviä ongelmia yhteensovittamiseen liittyviä asioita jotka eivät esimerkiksi kannusta työntekoon tai jotka eivät esimerkiksi kannusta opiskelemiseen toisekseen siihen miten jatkossa opintotuki laina ja asumistuki yhteensovitetaan on vielä pitkä matka ennen kuin meillä on minkäänlaisia esityksiä siitä mitä mahdollisesti tapahtuu nyt arvoisa edustaja te kerrotte totuutena sellaista joka on vasta työryhmätyön asia ja tässä kohdassa myös opiskelijajärjestöjen palaute on varmuudella se jota otetaan vastaan niin kuin otettiin viime vuoden puolella kun

opiskelijaliike puolusti opiskelijoiden siirtämistä yleisen asumistuen alle ja tavoitteena oli että näin useimmat opiskelijat saisivat pienen mutta pitkään kaivatun helpotuksen taloudelliseen tilanteeseensa tämä oli erityisen tarpeen kun opiskelijoilta oli leikattu jo niin paljon nyt tämäkin pieni kädenojennus vaikuttaa ansalta suunniteltujen uusien leikkausten jälkeen hallitus siis taas pohtii opiskelijoille satojen eurojen lisäleikkauksia ja minä tiedän että opiskelijat seuraavat hallituksen toimia erityisen tarkasti tällä hetkellä luottamusta ei hirveästi ole siksi kysynkin arvoisa opetusministeri tällä nyt kun tämä pieni myönteinen ele opiskelijoiden taloudellisen aseman parantamiseksi on on paljastunut ansaksi eikö teillä ole mitään ehdotusta tiedossa joka oikeasti parantaisi opiskelijoiden toimeentuloa

arvoisa puhemies hallitus ei tässä kaavaile mitään vaan kyse on työryhmästä joka on pohtinut suomessa työelämän kannustinloukkuja eli tilanteita joissa ei kannata ottaa työtä vastaan ja sehän on tietysti yhteiskunnan kannalta aivan kestämätön tilanne että meillä on sellaisia tilanteita joissa ihmisen ei kannata ottaa työtä vastaan työryhmä on käynyt läpi hyvin laajalla pensselillä erilaisia keinoja ja toimittanut niitä ja toimittanut niitä eteenpäin mutta kyse ei ole siis hallituksen esityksestä meillä on erittäin hyvä vuoropuhelu ainakin oman kokemukseni mukaan ollut opiskelijaliikkeen kanssa tietenkään ei aina olla

varhaiskasvatuksesta sillä että ensin halusitte korottaa maksuja kun oppositio ja ihmiset nostivat siitä metakan te veditte sen pois ja jätitte sen osuuden aivan oikein missä yksinhuoltajien maksuja alennettiin se oli hyvä että se jäi mutta te halusitte nostaa maksuja te olette myös rajoittaneet päivähoito oikeutta te olette kasvattaneet ryhmäkokoja ja nyt opiskelijoiden osalta olette elokuun alussa leikkaamassa kahdeksankymmentäkuusi euroa kuukaudessa korkeakouluopiskelijoiden opintorahasta tämä on fakta ja sitä ei brezhneviläinen historiankirjoitus muuksi muuta nyt kun puhutaan yleisestä asumistuesta niin se ei ole mikään kannustinloukku että opiskelijan kannattaa keskittyä opiskelemaan se on hänen työtään me haluamme että he pystyvät täysipäiväisesti keskittymään opiskelemaan että heitä yritetään ohjata työelämään opiskelun sijaan miten takaatte täysipäiväisen opiskelun edellytykset ilman pakkoa ottaa lainaa

rouva puhemies ollaan vain tilanteessa missä on esitys työryhmältä hallitus ei ole sitä keskuudessaan vielä kertaakaan käsitellyt ja toisekseen jos ykköstavoite on se että kokopäiväinen opiskeleminen tässä maassa on mahdollista siihen liittyvät asumisen mahdollisuudet siihen liittyy se että sillä euromäärällä joka opiskelijalla on arjessaan käytettävissä pärjää asumistukijärjestelmään mahdollisesti tehtävät muutokset ovat kyllä pitkässä puussa tilanteessa jossa hallitus ei ole vielä edes aloittanut tuon työryhmätyön käsittelyä

puhemies edessämme on tietenkin vain työryhmän esitys ja siltä osin voi todeta että minkäänlaista hallituksen esitystä ei ole vielä edes toivon mukaan tulossa siltä osin voi todeta että kyllä meidän opiskelijat ovat kortensa kantaneet kekoon monellakin tavalla opintososiaalisia etuuksia on leikattu aika kovallakin kädellä lisäksi meillä on leikattu meidän korkeakouluistamme ammattikouluistamme ja niin edelleen siltä osin voi sanoa että nyt ollaan semmoisessa paikassa että enempää ei pidä tehdä

arvoisa rouva puhemies on virkistävää saada hallituspuolueelta tällainen kysymys ja se kannustaa minua pääsemään tästä loukusta tällä hetkellä hallituksella ei ole mitään suunnitelmia puoliväliriiheen tehdä lisäleikkauksia kun sitten ajatellaan mitkä mitkä asiat ovat myös koskeneet opiskelijoita ja heidän etujaan niin ikävä kyllä viimeisellä hallituskaudella leikattiin rajusti kuntien valtionosuuksia mikä on heijastunut epämiellyttävällä tavalla tietysti myös opiskelijoiden elämään tämän hallituksen aikana kuntatalous on huomattavasti parantunut

arvoisa puhemies kuten edustaja lauslahti tässä hyvin toi esille niin hallitus ei ole leikannut ainoastaan koulutuksen rahoituksesta hyvin merkittävästi vaan myöskin suoraan opiskelijoiden suomen pienituloisimman väestöryhmän toimeentulosta mikä on heikentänyt ennen kaikkea perheellisten opiskelijoiden asemaa opiskelijaliikkeissä oli isoja huolia kahdesta syystä liittyen tähän opiskelijoiden siirtämiseen yleisen asumistuen piiriin ensinnäkin se jätti noin neljäkymmentätuhatta opiskelijaa kokonaan ilman asumisen tukea onko hallitus seurannut tätä tilannetta näiden opiskelijoiden osalta ja miten he tulevat pärjäämään ilman tätä tukea jatkossa toinen huolenaihe liittyy perheellisten opiskelijoiden asemaan pääministerin sijainenhan on ollut hyvin huolissaan

arvoisa rouva puhemies tällä hetkellä hallitus valmistautuu puoliväliriiheen eikä ole sen paremmin vielä esityksiä kuin kantojakaan mutta on erittäin hyvä että opiskelijaliike vapaa kansalaistoiminta ihmiset tuovat niitä huolia ja viestejä hallituksen hallituksen tietoon onneksi tämän hallituksen toimesta työllisyys on alkanut paranemaan talouskasvu on lähtenyt liikkeelle ja tämä on edustaja gustafsson aivan erilaista politiikkaa kuin te teitte viime hallituksen aikana jolloin työttömyys paheni sadallatuhannella ja talouskasvua ei ollut totta kai edustaja andersson tämä on tärkeä asia ja hallitus ottaa tämän totta kai vakavasti koska kyllä me ymmärrämme opiskelijoiden asiaa aika moni meistä ministereistä on itsekin ollut opiskelija joskus

seuraava kysymys edustaja sarkkinen arvoisa
puhemies turvapaikanhakijoiden viikkoja jatkunut mielenosoitus on nostanut esille monien turvapaikanhakijoiden vaikean tilanteen suomessa monet sotia ja konflikteja paenneet ihmiset ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen mutta käytännössä he eivät kuitenkaan voi palata kotimaahansa heikon turvallisuustilanteen takia

kohdistetaanko maahanmuuttovirastoon tällä hetkellä painetta tehdä mahdollisimman paljon kielteisiä turvapaikkapäätöksiä ja mitä hallitus aikoo tehdä turvapaikkapäätösten laadun parantamiseksi ja ilmitulleiden virheiden korjaamiseksi

rouva puhemies annetaanko jotain ohjeita ja painostetaanko kielteisten päätösten tekemiseen ei todellakaan he tekevät sitä virkavastuulla he tekevät päätöksiä yksilöllisesti kuten laki edellyttää me olemme kiinni erilaisissa ihmisoikeussopimuksissa me olemme ne allekirjoittaneet me aivan varmasti ne myöskin täytämme ja siitä on jo näyttöäkin suomi on oikeusvaltio jokaisesta päätöksestä voi valittaa ensin hallinto oikeuteen ja sitten useimmiten myös korkeimpaan oikeuteen kun olemme katsoneet näitä migrin tekemiä päätöksiä niin niistä suurin osa on pysynyt ihan näissä kaikissa oikeusasteissa eli laatu on todella kohdallaan totta kai on muutamia sellaisia takaisin tulleita päätöksiä ja ja muutettuja päätöksiä kun maassa oleva tilanne on muuttunut ja onko tehty laatuun parannuksia ollaan koko ajan kehitetty migrissä tätä toimintaa ja ja ollaan palkattu sinne lisää väkeä myös laatuun on kiinnitetty huomiota myös migri on itse tänä päivänä

keväällä kaksituhattaviisitoista mahdollisuus tilapäiseen oleskelulupaan kuitenkin poistettiin tämä päätös ja nykyisen hallituksen kiristynyt turvapaikkapolitiikka ovat johtamassa suomessa oleskelevien paperittomien määrän kasvuun poistaessaan tilapäisen oleskeluluvan silloinen hallitus antoi lausuman jonka mukaan on seurattava poiston vaikutusta paperittomien määrään ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin neljän oppositiopuolueen puheenjohtajat ovat tällä viikolla julkaisseet puheenvuoron jossa todetaan että lausumassa tarkoitettuihin toimiin tulee nyt ryhtyä muuttuneen tilanteen johdosta jotta voidaan estää paperittomien määrän kasvu

äsken viittasitte siihen että näitä kielteisen päätöksen saaneita on on paljon tällä hetkellä meillä on siellä vastaanottokeskuksissa noin kaksitoistatuhatta sellaista kielteisen päätöksen ja heistä lähes kaikki ovat valittaneet on aivan selvää että varmasti näitä kielteisiä päätöksiä tulee ja jokainen hakemus katsotaan yksilöllisesti olemmeko puuttuneet tähän asiaan olemme viime joulukuussa viime syksyn aikana olemme ministeriryhmällä tätä käsitelleet ja on tehty toimenpidesuunnitelma siitä miten voidaan estää laittomasti maassa olevien määrän kasvu laittomasti maassa oleva henkilö on laittomasti maassa ja kukaan ei halua sitä että nämä henkilöt joutuisivat ihmiskaupan uhriksi ja rikollisten hyväksikäyttämäksi aina on vaarana jos on laittomasti maassa että on muitten hyväksikäytön uhri siitä syystä olemme satsanneet vapaaehtoisen paluun järjestelmään yhdessä kansainvälisen järjestön kanssa hyvin tuloksin myöskin poliisi on pystynyt palauttamaan henkilöitä olemme tehneet aivan kaikkemme että määrä ei kasvaisi

arvoisa puhemies turvapaikanhakijat tulevat luomaan suomeen uuden paperittomien ryhmän jo täällä olevien paperittomien lisäksi nämä uudet paperittomat eroavat entisistä sillä tavalla että heidän ei tarvitse piileskellä joten ainakin periaatteessa heillä olisi mahdollisuus hankkia työpaikka myös virallisilta työmarkkinoilta työlupaa heillä ei kuitenkaan ole heillä ei ole

laillisesti maassa hänellä on mahdollisuus hakea työpaikkaa ja mikäli esimerkiksi turvapaikanhakija saa suomesta työpaikan niin hän sen perusteella voi hakea työperäisen maahanmuuton mahdollisuutta mutta kun ihminen on laittomasti maassa hänellä ei ole mahdollisuutta hakea työpaikkaa mutta mikäli hän on saanut turvpapaikanhakuaikana työpaikan hän voi hakea työperäistä maahanmuuttoa ja oleskelulupaa työpaikan perusteella

arvoisa rouva puhemies kuten edustaja sarkkinen kertoi niin tilanne helsingin keskustassa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden pitämällä leirillä on alkanut kriisiytyä tällä hetkellä leiristä ja siihen liittyvistä mielenosoituksista ei ole ainoastaan vain häiriötä ulkopuolisille vaan tilanne on muuttunut uhkaavaksi myös leiriläisille ja mielenosoittajille itselleen myös uusnatsit ovat ilmoittaneet uhkauksista leiriä kohtaan edustaja kontula tilanne on kehittymässä erittäin huolestuttavaan suuntaan kysyisinkin ministeriltä miksi tämä tilanne on jatkunut on estänyt siihen puuttumista ja minkälaisiin toimiin ministeri aikoo ryhtyä taatakseen kaikkien toria käyttävien turvallisuuden

arvoisa rouva puhemies tämä oli erittäin hyvä kysymys koska meiltä on paljon kysytty tästä asiasta ja olemme eilen pitäneet helsingin poliisilaitoksen väen ja poliisikomentajan kanssa palaverin myöskin kokoonnuttu tämän asian tiimoilta koska meille on tullut tieto siitä että väki lisääntyy näihin kokouksiin ensi viikonlopun aikana ja siitä syystä helsingin poliisilaitos joka on operatiivinen johto tähän liittyen on tänään tiedottanut asiasta kysymys on myös siitä mitkä ovat toimivaltuudet suomessa on tänä päivänä mahdollisuus jokaisen suomessa oleskelevan pitää julkisia kokouksia myöskin järjestää mielenosoituksia se on kokoontumisvapautta mutta sitten jos sattuu jotain poliisin pitää puuttua mutta pitää muistaa toimivaltuudet ja toimivastuut myös muilla järjestäjällä tämän kokouksen järjestäjällä on aina vastuu turvallisuudesta siitä mitä siellä tapahtuu myös helsingin kaupungin pitää maanomistajana arvioida sitä missä tilanteessa helsingin kaupungin pitää puuttua ja poliisi vastaa

arvoisa rouva puhemies tilanne tuolla rautatientorilla on tosiaan hyvin surullinen siellä on luistinrata jonka toisessa päässä ovat suomi ensin mielenosoittajat ja toisessa päässä ovat nämä turvapaikanhakijat jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen suomelta varmasti kaikki olemme hyvin pahoillamme tai ainakin näin toivon siitä traagisesta tapauksesta josta olemme tänään kuulleet eli että eilen siellä yksi kielteisen päätöksen saanut henkilö on yrittänyt itsemurhaa tässä tilanteessa kaikkein tärkeintähän on kysyä mitä me suomena voimme tehdä tälle tilanteelle siellä on ihmisiä jotka ovat epätoivoisia jotka eivät voi palata omaan maahansa sen vuoksi että siellä odottaa melko varma kuolema hallitus on kuitenkin omilla toimillaan valitettavasti lisännyt paperittomien määrää suomessa esimerkiksi perheenyhdistämisestä on tehty melko mahdotonta ja nyt maahanmuuttovirasto kuuluu tekevän päätöksiä jotka koetaan hyvin epäoikeudenmukaisiksi ja ja hankaliksi näille ihmisille jotka eivät voi palata omaan kotimaahansa kysyisin laajemmin hallitukselta mitä te voisitte tehdä tässä tilanteessa jotta paperittomien

arvoisa rouva puhemies vielä palaan tuohon äskeiseen kysymykseen elikkä helsingin poliisi joka on operatiivinen toimija tässä seuraa tätä tilannetta koko ajan ja tarvittaessa toimii ja virka apupyyntöä tietysti voi helsinki ja myöskin järjestäjä tehdä poliisi on hyvin varautunut ja olemme saamassa lisäapua myöskin muista kunnista mitä suomi voi tehdä niin että meillä ei niiden kielteisen päätöksen saaneiden määrä jotka suomeen jäävät vaikka heillä on lainvoimainen kielteinen päätös kasva siihen on hyvin monia toimia ja tässä toimenpideohjelmassa on niitä siellä sisäministeriönkin sivuilla siinä me kaikki voimme toimia että nämä henkilöt joilla on kielteinen lainvoimainen päätös palaavat vapaaehtoisesti omiin omiin lähtömaihinsa mutta sitten kun te kysytte mitä muuta voidaan tehdä niin suomi on sitoutunut näihin ihmisoikeussopimuksiin me olemme sitoutuneet yhdessä siihen että meillä on samat säännöt kuin muissakin maissa ja meillä

alueellistamispäätös ajoi viraston tuhon partaalle itse äänestin aikoinaan ministerinä kuudestoista kuudetta kaksituhattayhdeksän fimean päätoimipaikan kuopioon pakkosiirtämistä vastaan ja tein sen muun muassa siksi että olin huolissani lääkelaitoksen osaavan henkilökunnan katoamisesta muualle on sittemmin valitettavasti osoittautunut oikeaksi on helppo yhtyä eilisen helsingin sanomien pääkirjoitukseen jossa todetaan hallitukselta odotetaan nyt päätöstä joka takaa viraston korkean ammattitaidon ja antaa työntekijöille vihdoinkin työrauhan arvoisa ministeri soini jos en muista väärin niin myös te äänestitte eduskunnassa aikoinaan tätä lääkelaitoksen alueellistamista vastaan ja kysyn nyt pääministerin sijaiselta ministeri soinilta miten hallitus aikoo ratkaista fimean tilanteen ja milloin tämä päätös vihdoinkin
arvoisa rouva puhemies tietenkin tämä alueellistamispäätös on tällä hetkellä voimassa tämä on tämän hetken tilanne ja nyt sitten jos tehdään toinen harkinta mitä en tässä tietysti rohkene ennakoida se on koko hallituksen päätös eikä yhden varapääministerin päätös mutta tällä hetkellä meillä on voimassa oleva päätös ja jos sitä ei muuteta niin tietysti tämä tilanne jatkuu mutta se kysymys minkä edustaja wallin otitte esiin näistä saadaanko henkilökuntaa miten fimean käy miten se kehittyy saadaanko ulkomailta tänne tutkijoita ja mitkä ovat taloudelliset synergiaedut on oikea ja se kysymys on vakava tämä on se asia mikä täytyy selvittää mutta tällä hetkellä hallitus toimii tällä tavalla kun päätös on voimassa pyydän

jotta fimea pystyisi menestyksekkäästi hoitamaan tehtäviänsä ja pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa on sen pystyttävä pitämään kiinni nykyisistä asiantuntijoistaan ja myös kyettävä rekrytoimaan uusia osaajia nyt tämän erittäin huonon alueellistamispäätöksen huonot vaikutukset on korjattava sosiaali ja terveysministeri hanna mäntylän asettama selvitystyöryhmä tarjosi jo yli vuosi sitten hyvän kompromissin jonka mukaan toimintoja säilyisi sekä helsingissä että kuopiossa kysyn taas kerran hallitukselta miten hallitus aikoo turvata että fimealla on lopullisesta päätoimipaikkapäätöksestä riippumatta käytössään se paras mahdollinen osaaminen ja asiantuntemus

olen aika varma että silloinen sosiaali ja terveysministeri hanna mäntylä päätti tehdä tämän selvityksen jotta pystytään vastaamaan näihin huoliin ja ongelmiin kuten toin äsken esille on erittäin tärkeää että me saamme korkealuokkaista lääketieteellistä tutkimusta suomeen vierailuvaihtoja ammattitaitoa kaikkea tätä se tuo myös työtä se edistää sitä että meillä on lääketeollisuutta uusia uusia tuotteita mutta niin kuin sanoin tällä hetkellä meillä on voimassa oleva päätös alueellistamispäätös eikä se auta edustaja wallin vaikka te ministerinä ja minä edustajana olemme sitä vastaan joskus aikanaan äänestäneet koska se taas on sellainen meidän täytyy noudattaa sitä sääntöä sitä päätöstä jonka eduskunnan enemmistö on tehnyt ja tällä hetkellä se on voimassa oleva päätös ja jos ei hallitus mitään muuta tässä yhteisesti sovi niin tämä se tilanne on arvoisa rouva
puhemies ministeri hyssäle teki aikoinaan päätöksen siitä että fimean päätoimipaikka siirretään kuopioon osoittaa kyllä melko lailla asenteellista aluepoliittista näkemystä kun ajatellaan että fimean päätoimipaikka ei voisi olla siellä kuopiossa itä suomen yliopisto edustaa suomessa yhtä korkealaatuisinta tutkimusta muun muassa lääketieteessä ja farmasiassa joten näkee hyvin selvästi mitkä ovat hallituspuolueessa nämä linjaukset kun ollaan edelleenkin haraamassa sitä vastaan etteikö fimean tulisi olla kuopiossa niin kuin aikoinaan on päätetty olisinkin kysynyt hallitukselta koska tämä veivaaminen tämän asian ympärillä oikein saadaan päätökseen jotta fimeassa saadaan työrauha ja niin että tuo voimassa oleva päätös pidetään myöskin voimassa eikä aina tehdä uusia tutkimuksia joilla horjutetaan tätä tilannetta mikä on aikoja sitten päätetty ja mitä myöskin ministeri risikko on aikanaan ollut tukemassa

puhemies vaikka olenkin nyt toisissa tehtävissä haluan muistuttaa siitä mitä silloin minun aikanani tehtiin silloin neuvoteltiin maakuntaliiton ja kaupungin kanssa sekä fimean luottamushenkilöiden ja fimean johdon kanssa ja tehtiin sellainen ratkaisu että että on nimenomaan näitä eri toimipisteitä eri puolella suomea eli sen lisäksi että on kuopio on myöskin helsinki ja mahdollisesti muita toimipisteitä tässä päästiin aivan täysin yhteisymmärrykseen ja tilanne rauhoittui eikä ollut sitä joukkopakoa enää ongelmana

arvoisa rouva puhemies on todellakin vatulointia tämän asian ympärillä nykyinen sosiaali ja terveysministeri on kuudes ministeri jonka pöydällä tämä asia pyörii tästä on ollut vain haittaa kaikille että ratkaisuja ei ole saatu näen erittäin ongelmallisena että julkisuuteen tulee ymmärrys että tarkastustoiminta pyörisi tarkastettavien ehdoilla näinhän ei tietenkään luonnollisesti voi olla kysyn hallituksen edustajilta pidättekö ehdottomasti siitä kiinni että vastaisuudessakin fimeaa kehitetään duaalimallin pohjalta kuopiota vahvistetaan ja myös työskentely helsingissä mahdollistuu myös jatkossa

arvoisa rouva puhemies totta kai siinä mielessä vastaus on kyllä mutta jonka edustaja wallin otti esiin tästä on paljon huolta ja murhetta eivät nämä tekstit ja tapahtumat synny tyhjästä vaan huolesta miten miten parhaimmalla tavalla fimea pystyy palvelemaan sitä tehtävää mitä varten se on tehty edelleen toistan vaikka saattaa kuulostaa yksitotiselta tällä hetkellä meillä on voimassa oleva päätös joka on tämä mutta totta kai ne huolet että saadaanko tutkijoita saadaanko rahoitusta saadaanko suomen ulkopuolelta rahoitusta tänne täytyy vakavasti ottaa se mikä tämä tilanne todellisuudessa on ja onko se muuttunut ja miltä osin se on muuttunut

arvoisa puhemies on totta että näitä alueellistamispäätöksiä on myös osattu tehdä hyvin mutta jos muistelemme taaksepäin niin vuonna kaksituhattaseitsemän tarkastusvaliokunta yksimielisesti totesi että näissä alueellistamisissa on tehty todella heikkoja ja huonoja päätöksiä ja tämän fimean kohdalla joka joka vastaa lääketurvallisuudesta ja lääkealan kehittämisestä on nyt tilanne että se on jakaantuneena kahteen paikkaan pääpaikka vielä toistaiseksi helsingissä ja kuopiossa tietyt toiminnot sosiaali ja terveysvaliokunnan kanssa kävimme tutustumassa tilanteeseen kuopiossa ja olen ymmärtänyt että kaikki toimijat ovat nyt ihan yksimielisesti nämä jotka tämän asian ymmärtävät sitä mieltä

puhemies siihenhän hallitus juuri pyrkii että meillä säilyy korkealaatuista lääketieteellistä tutkimusta me saamme henkilökuntaa sekä kotimaasta että ulkomailta jotta meillä on vierailuvaihtoa tutkijoiden kesken ja jotta tälle hyvän tutkimuksen ja yhteistyön perustalle pystytään rakentamaan esimerkiksi työpaikkoja bisnestä uusia lääkkeitä ja muita uskon että edustaja haatainen joka muistaakseni on vehmersalmelta lähtöisin tuntee sekä sekä kuopion alueen että täällä täällä toimineena pääkaupunkiseudun alueen ja sen takiahan tämmöinen duaalimalli on varmasti hyvä eli kyllä meistä täällä toivottavasti meidän kahden lisäksi joku muukin

arvoisa rouva puhemies tämä päätös aikanaan on tehty se tehtiin vuonna kaksituhattayhdeksän ja on täysin ymmärrettävää että silloin ihmiset olivat eri mieltä että minne se fimean pääpaikka sijoittuu tämän lain takana ovat eduskunta ja valtioneuvosto sen suhteen että pääpaikka on kuopio kun tällä hetkellä kuopiossa työskentelee kolme kertaa vähemmän työntekijöitä kuin helsingissä niin minkälainen aika arvoisa varapääministeri teidän mielestänne pitäisi virkamiehillä ja ministeriöllä olla jotta ne saavat aikaan päätöksen ja noudattavat sitä päätöstä minkä eduskunta ja valtioneuvosto missä ajassa toimeenpano teidän mielestänne pitäisi

arvoisa rouva puhemies toistan itseäni meillä on tällä hetkellä voimassa oleva päätös lainvoimainen päätös jonka mukaan tällä hetkellä eletään tämä on tilanne tällä hetkellä ja jos ei siihen muutosta tule niin tämä tilanne tietysti jää voimaan näinhän tämä

vielä yksi kysymys edustaja tanus arvoisa
puhemies lääkekorvauksien leikkaus omavastuuosuuksien kasvattaminen on iskenyt suoraan ja pahasti jo ennestään heikon toimeentulon kanssa kamppailevien kansalaisten varsinkin ikäihmisten elämään toisaalta makeisvero ja sen suuret noin sadan miljoonan euron tuotot poistuivat hallituksen päätöksen mukaisesti vuoden alusta kaupan alalta on kerrottu että jo alkuvuonna veronpoiston jälkeen makeisten myynti on kasvanut noin kymmenen prosenttia eli ikävät terveysvaikutukset entisestäänkin lisääntyvät

tässä vaiheessa käymme pienen debatin ja myönnän muutamia siihen tarkoitukseen pyydettyjä puheenvuoroja siis pyydän nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta ken haluaa

kaksi erittäin hyvää puheenvuoroa ja on tyydytyksellä todettava että molemmissa korostettiin yleisradion journalismin riippumattomuutta ja sitä että tämä uusi strategiajärjestely ei saa myöskään siihen vaikuttaa se on kaikki kaikki myönteistä huoleni kohdistuu siihen onko mahdollista että välillisesti esimerkiksi taloudelliset ratkaisut tai toimituksille ajatellut ajatellut määrärahat voisivat tosiasiallisesti heikentää journalistista panosta tietyillä sektoreilla yleisradiossa tämä on se se minun huoleni ja toivon että että esimerkiksi ministeri voisi voisi omalta osaltaan tämän huoleni poistaa erittäin tärkeätä on myöskin kiinnittää huomiota kaupallisen median rooliin ja kun itse olen ollut aikanaan vaatimassa mainostelevisiolle uutisia yleisradion hallintoneuvostossa niin pidän hyvin tärkeänä sitä että kaupallisen median

puhemies tällä kertaa täytyy kyllä joka suhteessa yhtyä siihen mitä tässä esittelevä myös sitten edustaja varapuhemies satonen sanoivat tämä on tehty yhteisymmärryksessä ja nämä ratkaisut mitkä tässä esitetään on nimenomaisesti tähdätty yleisradion riippumattomuuden vahvistamiseen mikään ei voi olla meille kaikille tärkeämpää kuin se että yleisradiolla on asialliset hyvät toimintaedellytykset ja että poliittinen päätöksenteko kunnioittaa journalismin riippumattomuutta tässä ehdotettu järjestely jossa hallintoneuvosto päättää yhtiön pitkän ajan kehityslinjasta strategiasta on aivan normaali ja oikea lähtökohta sillähän halutaan korostaa sitä että että yhtiö joka toimii eduskunnan ei hallituksen alaisuudessa saa nämä isot kehityslinjansa eduskunnan tahtoa heijastavalta hallintoneuvostolta kun normaalia omistajaohjausta tällaisissa asioissa ministeriö ei tämän rajoitteen mukaisesti jota olemme viime vuosikymmenet eläneet pysty toteuttamaan

herra puhemies minäkin haluan omalta osaltani yhtyä niihin puheenvuoroihin mitä tässä on käytetty siitä että tuossa työryhmässä tehtiin hyvää työtä ja on erittäin hienoa että ne asiat tässä etenevät jos palaa tuohon työryhmävaiheeseen josta toki on jo keskusteluja käyty niin kyllähän siinä aika vaikeistakin lähtökohdista tehtiin mahdollinen ja sitä edelsi paljon työtä ja hyvä että olemme päässeet tähän pisteeseen itsekin miellän tuon strategian enemmän siitä näkökulmasta että siinä silloin pohditaan minne yleisradion pitää mennä pitkällä aikajänteellä mitä sen pitää tavoitella miten se tulkitsee julkisen palvelun tehtävää muuttuvassa ajassa jatkuvasti muuttuvassa

on todellakin suuri arvo että työryhmä sai yksimielisen paperin aikaiseksi tämä mahdollistaa sen että tulevaisuutta linjataan ilman poukkoilua ja levotonta tempoilua ja hallintoneuvosto on jo reagoinut eilen kuulimme asioista stt yhteistyö no se ei sinänsä ole hallintoneuvoston asia ollut mutta se yhteistyö sttn kanssa on jo käynnistynyt

tämän työryhmän linjausten pohjalta edelleen asiantuntijoiden kuulemismenettelyä on käynnistetty suunnitelmat ovat valmiina ja edelleen hallintoneuvosto on valmistautunut jo strategian laadintaan mutta ikävää on se että kun talon sisällä työyhteisössä on ongelmia jotka ovat puhtaasti työyhteisökysymyksiä ne on haluttu politisoida ja tuoda julkisuuteen epäkorrektilla tavalla

hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja kivelä otti tässä esille tämän yleisradion ympärillä pyörivän ajankohtaisen journalismikeskustelun niin haluan siitä sanoa että kyllä tässä tiettyyn huoleen on aihetta kaikkien tapahtumien pohjalta kun ulospäin syntyy kuva että jotain kummallista tapahtuu yleisradion sisällä senpä takia haluaisin erikseen kyllä sanoa näin että on tosi tärkeätä että yleisradion hallintoneuvoston jäsenet antavat vastuullisia lausuntoja yleisradion toimintaan liittyen eivätkä ryhdy antamaan sellaisia lausuntoja että poliittisten näkökohtien takia ollaan tekemässä jotakin jotta yleisradion journalismiin voitaisiin vaikuttaa tästähän tämä koko sekaannus lähti liikkeelle että hallintoneuvoston jäsenistä lausuttiin että on liikaa jonkun poliittisen aatesuunnan kuviteltua toimintaa jota kyllä kukaan muu ei ole nähnyt ja sen takia sanotaan että tehdään lakimuutoksia

äärimmäisen tärkeä asia että journalistisen toiminnan ja hallintoneuvoston välillä on ehdoton palomuuri tämä on yksi tässä asiassa ehdottomasti samanaikaisesti haluan sanoa että kun yleisradiossa on ollut suuria muutoksia talon sisällä ja se on johtanut tehtäväkuvien muuttumiseen ja tällaisiin kysymyksiin monenlaisiin ongelmiin työyhteisössä niin ei ole vastuullista se että väitetään että tämä olisi jo seurausta jostakin poliitikkojen lisääntyneestä määräysvallasta näinhän ei todellisuudessa ole päinvastoin hallintoneuvoston tehtävä nimenomaisesti on pitää yllä tätä palomuuria
arvoisa puhemies

parlamentaarisen työryhmän kompromissiin ja kun muistaa työryhmän henkeä niin se on kyllä ristiriidassa viime päivien julkisen keskustelun kanssa tilanne on selvästikin muuttunut ja sen myötä moni tulkitsee työryhmän työn tuloksia eri tavalla kuin silloin jos me olemme jotain historiasta oppineet niin sen että poliitikkojen ei pidä sekaantua tiedotusvälineiden etenkään yleisradion journalistiseen toimintaan vaikka jokainen meistä vuorollamme kokee saaneensa medialta epäreilusti siipeensä median tehtävänä on vahtia meitä vallankäyttäjiä se on mahdotonta jos media kokee olevansa riippuvainen meidän suosiostamme

puhemies työryhmä oli erittäin aktiivinen ja teki vastuullista työtä ja asioihin löydettiin oikeat ratkaisut mutta yhtä asiaa en tässä nyt hoksannut mistään paperista kysynkin ministeri berneriltä missä vaiheessa ylen rahoitus tuodaan parlamentaariseen käsittelyyn ja otetaan kehyksistä pois se on yksi tekijä

ylläpidetään

arvoisa puhemies satosen työryhmän jäsenenä olen erittäin iloinen muutamasta asiasta eduskunnan rooli vahvistuu näitten ehdotusten myötä ylen

asemaan ei kosketa ja ylen public service tehtäväkenttä ei muutu kaikesta keskustelusta huolimatta tähän strategiakysymykseen minun mielestäni että hallintoneuvosto hyväksymällä strategiset linjaukset ei millään tavalla voi puuttua sisältöön tai ohjelmiin tai journalismiin sen pitäisi olla kaikille päivänselvä asia

aivan niin kuin tässä on monessa puheenvuorossa käynyt ilmi me saavutimme parlamentaarisen yhteisymmärryksen ylen tulevaisuutta

muutama ajatus yleisesti ottaen yleisradion ei tule kilpailla katsojaluvuissa kaupallisten medioiden kanssa vaan sen tulee keskittyä ydintoimintaansa eli uutisvälitykseen laadukkaiden laadukkaiden yhteiskunnallisten ohjelmien tekoon sekä lastenohjelmien ja kielivähemmistöille tarjottavien palveluiden tarjoamiseen tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon millaisessa ympäristössä me toimimme ja ja missä yle toimii olemme tilanteessa missä joudumme tarkastelemaan kaikkia julkisia menoja ja silloin on kestämätöntä että ylen rahoitusta korotetaan joka vuosi

ylellä on edelleen tärkeä julkisen palvelun tehtävä ja oli hyvä että yleisradio nyt tilaa myös sttltä uutisia se on kädenojennus kaupallisille toimijoille ja indie tuotantoyhtiöiltä tilataan enemmän ohjelmia sehän oli satosen työryhmän linjaus me pidimme erittäin hyvän strategiaseminaarin juuri mediapoliksessa tällä viikolla toivon että draamaa viihdettä alueohjelmia lastenohjelmia edelleen tohlopissa tehdään mutta se on tosiaankin tämä pääagenda että vaikka

journalismin sisältöön tulevaisuudessa vaan piirtää isolla pensselillä ylen tehtävää journalismin riippumattomuus on tärkeää ja päätoimittajat vastaavat sisällöistä kuten sanomalehdissäkin yleensä päätoimittaja

puhemies ylen olemassaolon oikeutta perustellaan juuri tällä julkisen vallan tehtävällä mutta kuitenkin yle lähettää paljon sellaista ohjelmaa myös muun muassa viihdettä ja draamaa josta voidaan kysyä onko tämä sellaista julkisen vallan toimintaa jota varten tarvitaan oma vero mielestäni joltain osin ei ole siinä mielessä kun me ymmärrämme että valtion ydintehtävä ei ole kustantaa saippuaoopperoita varsinkin kun kun lopputulokset jakavat kansan mielipiteet yhä voimakkaammin on syytä kysyä missä määrin yle on ansainnut sen puoli miljardia vuodessa mielestäni meidän pitäisi selkeästi erottaa tämä ylen tehtävä

miten tämä ylen toiminta olisi mahdollista kutistaa siihen alkuperäiseen tehtävään ja antaa sitten

ihan ensimmäiseksi lähtökohta lienee se että emme me voi yleisradiosta vanhaa pravdaa tehdä kyllä sillä täytyy olla kaikenlaista toimintaa mukana mutta kun tässä nyt lisätään hallintoneuvostojen painoarvoa niin se on erittäin hyvä asia sillä meitä hallintoneuvoston jäseniä on ympäri suomea ja ja se takaa sen että strategiat eivät tule pelkästään kehä kolmosen sisäpuolelta vaan otetaan alueellisesti hyvin huomioon se mitä maassa tarvitaan ja mitä tehdään sitten tämä kaupallisuus kaupallisen median ylläpito tai yhteistyö no yleä ja verorahoja ei tietenkään ole ole tarkoitettu kaupallisten medioiden ylläpitämiseen mutta yhteistyöhön kyllä yhteistyötä on tehtävä ja se kannattaa aina mitä tulee siihen

täällä vähän viitattiin siihen minkälaisia asioita poliittisesti oltaisiin vakuuttaa olen yli kolmekymmentä vuotta työskennellyt yleisradiossa että jokainen sanoo että minä en saa yhtään puheaikaa aivan niin kuin täällä ei koskaan saada tätä debattia aikaan vaikka nytkin ollaan äänessä kyllä

arvoisa puhemies meidän kaikista tärkein tehtävämme tässä salissa on kuitenkin huolehtia suomalaisten ja tavallisten kansalaisten luottamuksesta yleisradioon ja yleisradion riippumattomuuteen ja kyllä olen tästä tällä hetkellä ja nämä viimeaikaiset kohut huomioon ottaen myöskin huolissani huolta herättää myöskin se että tällä hetkellä jotkut hallintoneuvoston jäsenet selvästikään eivät ymmärrä mikä heidän roolinsa on hallintoneuvoston jäseninä suhteessa yleisradion journalistisiin sisältöihin ja suhteessa tähän journalistiseen riippumattomuuteen ja tämä on äärimmäisen huolestuttavaa kun miettii yleisradion tulevaisuutta ja luotettavuutta kansalaisten silmissä

haluan lämpimästi kiittää ministeri berneriä ja ja varapuhemies satosta noista puheenvuoroista joissa korostettiin että yleisradio on suomen kansan ja eduskunnan radio ja joissa myöskin korostettiin että ylen journalismin tulee olla taattu myös nyt ja tulevaisuudessa tämä hallituksen esitys on todellakin satosen parlamentaarisen työryhmän yksimielisen tuloksen mukainen se on erittäin hyvä asia ja sen takia tätä hallituksen esitystä voi lämpimästi kannattaa tässä ylen hallintoneuvoston asemaa vahvistetaan siten että hallintoneuvosto päättää

satosta siitä että hän omassa puheenvuorossaan korosti

arvoisa herra puhemies täytyy antaa kiitosta varapuhemies satosen johtamalle työryhmälle eduskunnassa on laaja yhteisymmärrys siitä minkälainen asema yleisradiolla pitää tulevaisuudessa olla itse pidän tärkeänä sitä että tätä panosta tulee ennen muuta uutisiin ajankohtaistoimitukseen urheiluun sellaiseen mitä ei välttämättä muuten tvssä näkyisi kulttuuriin ja lastenohjelmiin pidän myös tuon indeksin jäädyttämistä aivan perusteltuna tällaisena aikana kun kaikesta muustakin on jouduttu säästämään ja ihmisillä ei ole ollut varaa siihen korotukseen ehkä tuon yle veron heikkous on se että nyt tavallisella suomalaisella ihmisellä ei ole mahdollisuutta kertoa millään tavalla tyytyväisyyttään ylelle niin kuin aiemmin tv maksun aikaan oli ja meillä on paljon niitä ihmisiä jotka eivät eivät yleä oikeastaan lainkaan käytä ja yhdyn kyllä edustaja anderssonin sanoihin siinä että itsekin olen hivenen huolissani siitä

arvoisa puhemies kyllähän tämä että ihmiset ovat tyytyväisiä yleisradioon ja käyttävät palveluja on koko yleisradion toiminnan lähtökohta tältä kannalta katsottuna me tiedämme yleisradion palvelujen käytettävyydestä sen että ne ovat aivan huippuluokkaa yli yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisista on enemmän tai vähemmän säännöllisesti yleisradion palvelujen käyttäjiä yleisradion luotettavuus on ollut myös aivan huippuluokkaa yleisradion tv uutisten luotettavuus on myös yli yhdeksänkymmentä prosenttia siis ne ovat olleet erittäin korkeita lukemia tämä rahoitus on tärkeä osa riippumattomuuden varmistamisessa ja sen takia on tähdellistä sanoa että mehän saimme aikaan siitä yhteisymmärryksen ei vain niin että nyt ei nosteta vaan että sitten vuoden kaksituhattakahdeksantoista syksyllä arvioidaan onko mahdollisuus nostaa kaksituhattayhdeksäntoista jotta yle voi tehdä nämä kaikki tehtävänsä mitä täällä halutaan ja lisäksi kaikissa olosuhteissa sen jälkeen siirrytään noudattamaan tätä aiemmin hyväksyttyä normaalia indeksiä se on tärkeä viesti ylelle jotta heillä on mahdollisuus tehdä työnsä hyvin

arvoisa puhemies vähän tuli kiire minä olin itse tuossa työryhmässä ja pitkin hampain olin myös hyväksymässä vaikka olenkin eri mieltä minusta koko yle on semmoinen niin kuin lapamato vanhassa ihmisessä että se syö tämän ruokkijansa lopulta kuolioon nykyaikana tietoa tulee joka puolelta somesta ja kaupallista mediaa on joka puolella yle on synnytetty silloin kun tämmöisiä ei ole ollut onko ministeri miettinyt esimerkiksi tämmöistä asiaa että kun nyt on puhuttu liikennekaaressa muun muassa tästä että jonkinlainen laite laitettaisiin autoihin että kilometrit ja muut saataisiin tallennettua niin ylelle laitettaisiin samalla tavalla tämä korttijärjestelmä että joka haluaa voi maksaa että se ei menisi suoraan veronmaksajien rahoista

arvoisa herra puhemies minäkin haluan kiittää edustaja varapuhemies satosta hänen työstään tässä työryhmässä ja työryhmää ylipäätään onneksi edustaja hakkarainenkin on siellä tämän kompromissin sitten hyväksynyt korostaisin kuitenkin sitä huolta joka on noussut esiin tässä keskustelussa jonka muun muassa edustajat kasvi ja andersson nostivat esiin viime aikojen yleisessä keskustelussa on käytetty tätä yleisradion hallintoneuvoston sinänsä perusteltua strategista vastuuta sellaisessa kontekstissa että on annettu ymmärtää hallintoneuvosto ryhtyisi jotenkin manageroimaan yleä niin kuin tiedätte sellaisella tarkkuudella joka ei ole terveellistä sananvapaudelle viittaan siis siihen että kun strategisia päätöksiä tehdään niin meidän ei pitäisi miettiä montako tuntia lastenohjelmia tai millaisia journalistisia sisältöjä tehdään vaan katsoa sitä suuremman aikavälin kuvaa ja erikseen hyvää vielä tässä kokonaisuudessa hyvänä asiana näen sen että

puhemies viime aikoina käyty keskustelu ylen ympärillä ei ole ollut eduksi ylelle eivätkä ole olleet eduksi ne lausunnot joita eduskunnankin sisältä on tullut jotka ovat lisää vettä myllyyn laittaneet meidän kaikkien tehtävä olisi huolehtia siitä että yleisradion journalistiseen riippumattomuuteen luotetaan toivoisin että kaikki edustajat edustaja hakkarainen mukaan lukien seuraisivat enemmän ylen uutisia kuin muodostaisivat mielipiteitä vaikkapa sosiaalisen median perusteella koska ylen uutiset tehdään ammattimaisesti ja riippumattomasti mutta riippumattomuuteen kuuluu myös rahoitus sen pitää olla turvattua sen pitää olla sellaista että se ei vaihtele vuosittain koska se heijastuu myös journalistiseen riippumattomuuteen samaan aikaan uutisten ja ajankohtaisohjelmien lisäksi yleisradiolla on merkittävä kansallinen kulttuurinen tehtävä sen pitää tuottaa draamaa kotimaisia elokuvia kotimaisia

arvoisa herra puhemies näissä ylen maksuissa kyllä pitäisi palata valinnanvapauteen ei ole oikein tästä maailmasta enää se että ikään kuin pakkoperitään maksuja ihmisiltä on on valtavasti ihmisiä jotka eivät halua katsoa telkkaria ollenkaan haluaisinkin käynnistää keskustelua ylen muuttamisesta kaupalliseksi toimijaksi esimerkiksi seuraavan kuuden viiva kymmenen vuoden sisällä jotta tämä tilanne

suhteessa kaupallisiin kanaviin normalisoituisi mitä tulee sitten ylen toimintaan siinä miten sinne onnistuu esimerkiksi korjaamaan jotain uutisointia jota itsestä on tehty niin se on äärimmäisen vaikeaa en ole koskaan vielä saanut ylen toimittajaa perumaan jotain uutisointia joka on kohdistunut itseeni ja muuttamaan jos olen pitänyt sitä epäoikeudenmukaisena en koskaan

ministerille ja myös varapuhemies ylen parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja satoselle kiitos esityksistä parlamentaarinen työryhmä istui koko viime kevään ahkerasti ja täytyy sanoa että se että puristettiin yhteinen kanta oli oikeastaan vähän vaikeaakin mutta sieltä se kuitenkin tuli ja siitä voi olla iloinen ja ylpeäkin kotimainen ohjelmatuotanto on ylelle todella tärkeää että se edistää ja pitää sitä yllä suomalaisen kulttuurin edistäminen on myös todella tärkeää ja sehän on ylen yksi pääasioista myös minä kysyisinkin ministeriltä kun stt ja yle tekivät tämän sopimuksen mikä on ihan hyvä asia miten te näette tulevaisuuden ylen ja kaupallisten yhteiselon ja yhteistyön jatkumisen kuinka tiivistä ja kattavaa sen pitää olla
arvoisa

puhemies minulle yleisradio on yksi meidän kansallisen kulttuurin ja sivistyksen tukijalka rinnastan yleisradion hyvään peruskouluun ja meidän erinomaiseen kirjastolaitokseen se on yksi näistä kolmesta minä ymmärrän sen että ihmisillä edustajilla on täällä oikeus omiin mielipiteisiinsä mutta tavallaan tällaiset yksittäiset heitot yleisradion draamaohjelmia tai jotain tällaisia vastaan

taho yleisradio joka jakaa objektiivista tietoa

arvoisa herra puheenjohtaja kristillistä liittoa ei ole ollut olemassa pitkään aikaan mutta kristillisdemokraattina vastaan tähän no niin ei muuta kuin riveihin vaan ja uusi puolue pystyyn kyllä olen sitä mieltä että ylen toiminnalle olisi hyvä että sen toimintaperiaatteet tulisivat samanlaisiksi kuin muidenkin kaupallisten tviden en ymmärrä tätä valtavaa ylen arvostusta mihin se perustuu siellä on hyviä ohjelmia kyllä niin kuin muillakin kanavilla mutta en ole mikään ylen ihailija

on aivan erittäin arvokasta että suomessa on radio joka huolehtii yleispalveluperiaatteella tiedottamisesta tässä maassa ja ja niin että se tapahtuu koko valtion alueella se että yleisradion hallintoneuvoston asemaa korostetaan tässä uudessa esityksessä on minun mielestäni erittäin hyvä asia koska sehän on eduskunnan eduskunnan radio tai kanava ihan selkeästi täällä uudessa uudessa laissahan sanotaan että täällä jäseniksi tulee valita tiedettä taidetta sivistystyötä elinkeino ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä elikkä täällähän tämä on sanottu toimittajalla on totta kai vapaus toimia sen toimittajan vapauden puitteissa ihan niin kuin niin kuin länsimainen demokratia edellyttääkin niihin älkäämme puuttuko tärkeintä on kuitenkin se että yleispalveluvelvoite säilyy ja me poliitikot varmasti olemme semmoista porukkaa joka nauttii yleisradion palveluista esimerkiksi vaalikampanjoiden aikana kun autolla liikumme paljon niin allekirjoittanut on yleisradion suurkuluttaja kun sitä radiota tulee kuunneltua autossa istuessa aina

arvoisa puhemies kyllähän meillä on yhteinen vastuu tämän tilanteen vakauttamisesta ja ja parlamentarismihan tarkoittaa sitä että me sitoudumme yhdessä tähän yhdessä tehtyyn työhön ja kyllä tässäkin keskustelussa on huoli noussut että jatkuvasti sekä julkisuudessa että myös tänään täällä osa edustajista käyttää puheenvuoroja joissa irtaudutaan tästä konsensuksesta joka on saavutettu aika vaikean prosessin kautta on hyvä muistaa mistä mistä tähän tultiin meitä oli kourallinen edustajia tässä salissa eräänä

räsänen ja mäkelä nähdäkseni kaikki pyytäjät ovat vähintäänkin kerran saaneet puheenvuoron käyttää useat teistä juuri nyt pyytämään nousevista useammankin kerran

arvoisat kollegat hyvä puhemies kun täällä puhuttiin että pitäisi yksityistää yleä niin montako kanavaa luulette suomessa olevan kaupallisella puolella jotka lähettävät ruotsiksi yhtäkään uutislähetystä tai draamaa tai ihan mitä montako paitsi yle tai saamen kielellä kaupallisella puolella ei huolehdita näistä ryhmistä

arvoisa puhemies on aivan selvä asia että yleisradioon ei kaivata mitään ohjelmaneuvostoa ja kehottaisin ettei sitä nyt aleta täällä salissakaan muodostamaan ja käymään keskustelua siitä minkälaista ohjelmatuotantoa yle saa harjoittaa tai ei saa harjoittaa

ja hallintoneuvoston välistä palomuuria me emme missään vaiheessa lähde määrittämään sitä minkälaista journalistista linjaa yle tai mikä tahansa muu media harjoittaa sinä mielessä olen kyllä hieman hämilläni niistä puheenvuoroista joita olemme nyt kuulleet myös hallituspuolueiden edustajilta että jollakin tavalla tässä oltaisiin tulossa nyt sinne journalismin kentälle määrittämään mitä yle saa julkistaa tai ei saa julkistaa pysyttäisiin nyt siinä yhteisesti sovitussa linjassa

puhemies tämä lakiesitys on hyvä sinällään vaikka työryhmän tulos noin muuten jäikin laihaksi yleisradion budjetin karsinnan suhteen päädyttiin pelkkään indeksijäädytykseen siitä ilmeisesti eduskunnan niin sanottu yle puolue piti huolen mitä tulee keskusteluun hallintoneuvoston roolista niin ihmettelen sitä keskustelua mitä käydään missä pitäisi keskustella yleisradion toiminnasta ellei hallintoneuvostossa jos toiminta ja ohjelmisto koetaan joltain osin asenteelliseksi tai puolueelliseksi niin missä muualla kuin hallintoneuvostossa tämä asia pitäisi tuoda ylen ylimmän johdon tietoon haluaisin kuulla vastauksen tähän missä keskustellaan ellei hallintoneuvostossa mikä on se paikka
tässä vaiheessa myönnän puheenvuoron kaksi minuuttia ministerille sikäli kun nyt näin yksimielisestä esityksestä ministerillä jotain on

herra puhemies kuten avauspuheenvuorossani totesin niin yleisradio on eduskunnan radio ja ministeriö kunnioittaa eduskuntaa ja toimeenpanee eduskunnan tahtotilan halusin oikeastaan vain vastata edustaja semin esittämään kysymykseen siitä

mikä on tilanne kehysten suhteen tulen esittämään tässä kehysriihessä että yleisradion rahoitus siirretään niin kuin parlamentaarinen työ on edellyttänyt kehysten ulkopuolelle ja olen myöskin vakuuttunut että tämä päätös pystytään tässä kehysriihessä

ja jos vielä äsken jäi jotain sellaista vastattavaa vastauspuheenvuoron sisältävää niin myönnän ihan pari kolme vastauspuheenvuoroa

taho niin haluaisin nyt vielä tarkentaa että kyllähän yleisradio ennen kaikkea on kaikkien suomalaisten ja kaikkien kansalaisten yleisradio siinä se yleisradion tärkein tehtävä on on tosiaankin yhteiskunnan edun mukaista että meillä on epäkaupallinen vahva toimija joka pystyy tuottamaan sellaisia laadukkaita ohjelmia myöskin useilla kielillä joihin ei välttämättä löydy intressiä tai kannattavuutta kaupallisten kanavien näkökulmasta

ja olisi rauhallisempi olo mikäli tämän parlamentaarisen työn kautta olisi syntynyt vahvempi yhteinen parlamentaarinen näkemys yleisradion riippumattomuuden tärkeydestä sellaisia puheenvuoroja olisin itse toivonut kuulevani täällä tänään mutta edelleen joidenkin edustajien puheissa ikään kuin kuuluu se halu tai pyrkimys vaikuttaa myöskin yleisradion journalistisiin linjavalintoihin

arvoisa puhemies älkää nyt toverit suuttuko vaikka me olemmekin ajamassa sitä hella wuolijoen haamua pois yleltä mutta me yle työryhmässä mukana olleet saimme käyttöömme materiaalia ylen radio ja tv ohjelmien tuotantohinnoista per lähetystunti saimme myös vertailuksi hintoja esimerkiksi menestyneistä brittisarjoista ja pohjoismaisista sarjoista minä en tässä voi kertoa niitä summia mutta totean että ne ovat vallan huimia varsinkin jos vertaa ympäri maapalloa myytyihin brittiläisiin ja pohjoismaisiin menestyssarjoihin ei yleä tämmöisessä tämmöisessä paikassa tarvita kaupallinen media hoitaa tämmöistä asiaa nyt se toimii siellä kuin norsu posliinikaupassa tekee mitä itse haluaa ja sama tapahtuu tuolla maakunnissa maakuntalehdet voivat myös tuottaa ohjelmia radiolle ja tällä lailla jos yle ei syö sitä kaikkea sieltä pois

puhemies kyllä täytyy todeta että minua tämä keskustelu on hieman hämmentänyt olen tähän asti kyllä kuvitellut että kaikki ovat yksimielisesti sitä mieltä että yleisradio on kaiken kansan radio ja ihmetykseni on suuri kun kuulen täällä että eräät edustajat ovat sitä mieltä että yleisradio pitäisi kaupallistaa se on mielestäni aika käsittämätön asia koska yleisradion lakisääteisenä tehtävänä on tuoda julkisen palvelun sisältöpalvelut kaikkien saataville yhtäläisin ehdoin kuka kaupallinen kanava vastaisi esimerkiksi alueellisista toimituksista tämän jälkeen ihmettelen suuresti sitä tämä on vain yksi esimerkki ja voin sanoa että kyllä keskustan eduskuntaryhmä on täysin yksimielisesti

ihan muistin virkistämiseksi fst oddasat alueelliset lähetykset viittomakieliset uutiset venäjänkieliset uutiset kotimaiset lastenohjelmat radion sinfoniaorkesteri ja uutiset joiden perimmäinen peräseinä on kolme sanaa ja ne sanat kuuluvat tarkista tarkista tarkista tätä kaikkea te ette somesta löydä somesta löytyy tubetus somesta löytyy mielipiteet somesta löytyy epäuutiset mutta te ette löydä näitä ettekä löydä tarkistettuja uutisia ette löydä objektiivisia uutisia ette sellaisia uutisia missä kysytään kummaltakin puolelta katsotaan kummaltakin puolelta asiaa miten asia menee

mitä yle tekee vielä tämän lisäksi yle tuo runsaasti kotimaista ohjelmatuotantoa kotimaisilta independent yhtiöiltä draamaa erilaisia sarjoja erilaisia ajankohtaisohjelmia siinä on se ylen suuri asia suuri sydän

puhemies todellakin satosen työryhmässä oli konsensus ylen erityisyydestä ja tarpeellisuudesta jotenkin tämä keskustelu täällä vähän peilaa suomen kansan asennetta yleen että se on sellainen viha

on heijastunut tänne taloonkin mutta kun täällä edustaja laukkanen nosti tuon yksityistämisen esiin haluan tuoda esille kansainvälistä vertailua että sellaisissa maissa missä on vahva julkisen palvelun yhtiö on myös korkeatasoinen korkeatasoinen ja toimiva muu kaupallinen media ja nimenomaan vahva julkisen palvelun yhtiö mahdollistaa mediakentän moninaisuuden ja moniäänisyyden
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille semi laukkanen ja heinäluoma ja sitten siirrytään puhujalistaan
arvoisa puhemies yle tarjoaa monipuolista ohjelmaa ja edustaja tolppanen luetteli niitä hyvin paljon siihen mutta yksi sieltä ainakin jäi puuttumaan nämä hartausohjelmat yle tarjoaa useampana päivänä viikossa hartausohjelmia ja muita tämmöisiä monipuolisia ohjelmia jotka tulevat koko kansalle näkyviin ja kuultavaksi vielä kaiken lisäksi radion kautta ihmettelen miksi pitäisi muka kaupallisiksi siirtää kaikkia näitä toisaalta sitten työryhmä teki yksimielisen esityksen siitä että mahdollista hallintoneuvostoon pääsyä lisätään pienimmillä ryhmillä millä on plus kolme kansanedustajaa tämähän tarkoittaa ilmeisesti sitä että kdlläkin on mahdollisuus päästä tuonne hallintoneuvostoon mukaan kun se laki tulee niin no se on vaalitulos sitten

tämä oli meidän kaikkien yksimielinen päätös niin että kummallista vain kuulla noita

arvoisa puhemies tietysti tässä oli arvattavissa että heittoni herättää monenlaisia tunteita haluankin nyt sanoa sen ihan selvästi ja ilmoittaa että minä olen ja ryhmämme kokonaisuudessaan on tämän satosen työryhmän esityksen takana se on aivan selvä asia tulkoon sanotuksi ja kirjatuksi mutta se mitä sanoin oli se että olisi hyvä keskustella tästäkin asiasta miltä se yle näyttäisi jos se toimitettaisiin jollain toisella tavalla

arvoisa puhemies todellakin yleisradio on kansallinen kulttuurilaitos se on monipuolinen tiedonvälityslaitos mutta se on paljon muutakin niin kuin täällä muun muassa edustaja gustafsson sanoi siihen liittyy radion sinfoniaorkesteri siihen liittyy monta erityisjuttua kotimaisen draaman ja ja riippumattoman ohjelmatuotannon kannalta jos yleisradio ei ole tilaajana niin niitä ei olisi me katsoisimme kaikki niitä halpoja ulkolaisia sarjoja joita tehdään koko maailmaan ja erilaista realityohjelmaa sieltä mutta tämä kysymys ei ole joko tai ja se on se tärkeä havainto myös ei ole kysymys siitä onko yleisradio vai onko kaupalliset vaan me tarvitsemme sekä että me tarvitsemme tiedonvälityksen kannalta sitä että on moniarvoinen monipuolinen kenttä josta tulee uutisia ja myös kulttuuria ja silloin kansalainen voi valita hän voi valita mitä kuuntelee mitä katsoo mihin uskoo kun pitää itse huolta siitä että suostuu katsomaan useammasta lähteestä maailmaa

arvoisa puhemies täällä on hyvää keskustelua käyty ja on hienoa nähdä että me voimme kunnioittaa toistemme mielipiteitä ja ja eri mieltä olemallakin pystymme asioista rakentavasti vaihtamaan ajatuksia ylen uutisten luotettavuus saa kansalta kohtalaisen korkean arvosanan suomalaisista kahdeksankymmentäkuusi prosenttia pitää uutisia luotettavana yhdyn pääosin tähän näkemykseen faktat ovat yleensä kohdillaan

keskusteluohjelmissa kuin uutisissa osoittavat toimittajien tapaa lähestyä asiaa omien ideologisten maailmankatsomuksiensa kautta muun muassa näkökulmat joista asioita lähestytään ja asiantuntijavalinnat kertovat usein aivan jostain muusta kuin aatteellisesta riippumattomuudesta ylellä on selvä aatteellinen agenda tämä on se palaute minkä me olemme saaneet tämä oli se keskustelun ydin kun ylessä alkoi kuohua tilanne mielessä suorastaan absurdi kun otetaan huomioon se että toimintaa rahoitetaan verovaroin omalla erillisellä verolla esimerkiksi rummutus turvapaikanhakijoiden maahan saamiseksi aloitettiin välittömästi kun kriisi eskaloitui faktapohjaista tilannekuvaa piti hakea muualta se että suurin osa maahantulijoista on nuoria miehiä muistettiin nostaa esiin vasta kun vastaava tieto oli somen ja muun kautta levitetty kaikkialle muualle yle valittelee vastakkainasettelua ja ja itse sitä kuitenkin luo mustat surureunukset ylen pääsivulle ilmestyivät heti kun trumpin valinta yhdysvaltain presidentiksi varmistui edustaja gustafsson onko tämä sitä älyllistä epärehellisyyttä tämä ei ollut niinkään yllättävä veto ottaen huomioon sen missä valossa suurvallan presidenttiehdokkaita oli aiemmin ylessä esitelty vaikuttamisen tehosta kertoo osaltaan se että suomessa clintonin kannatus oli aika lailla korkeinta koko maailmassa lisäksi sateenkaariliike saa kiittää valtiollista mediayhtiötämme monesta palveluksesta samoin vihervasemmisto joskus odottaisi kunnolla esiin myös positiivisia asioita esimerkiksi niitä mitä hallitus tekee ihan vain satavuotisen suomen kunniaksi olisi hyvä että tulevaisuudenuskoa vahvistettaisiin nostamalla esille myönteisiä muutoksia miksi näistä myönteisistä muutoksista ei voi tehdä asianmukaisia uutisia asianmukaisia keskusteluohjelmia tätä meiltä kysytään jatkuvasti erityisen vakavaa on se jos tietyt aatekallistukset näkyvät lapsille tarkoitetussa materiaalissa olemme useasti saaneet ylen ohjelmista palautetta huolestuneilta vanhemmilta vanhemmat olettavat että lasten itsenäisesti kuluttama ohjelmisto tukee lapsen valoisaa ja myönteistä kehitystä eikä markkinoi ristiriitaiseksi koettua koettua ideologiaa lastenohjelmissa valtiollisen mediayhtiön on tarpeen erityisellä tavalla tukea vanhempien vastuuta heidän arvokasvatuksessaan ylen linjan suhteen on meillä lainsäätäjillä myös peiliin katsomisen paikka laissa lukee että ylen yksi tehtävä on edistää monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta tätä lausetta ja tätä fundamenttia vasten tuodaan aatteita esille joskus ja unohdetaan journalismin perussäännöt myös ulkopuolista vaikutusta yleen asiantuntijoiden ja hallintoneuvoston kautta lisätään niin kauan kuin yle toimii julkisin varoin eduskunnan on myös osaltaan vastattava siitä mitä sieltä tulee ulos hallintoneuvoston vallan lisääminen tässä asiassa on hyvä keino lisätä valvontaa toivottavasti nämä muutokset osaltaan tuovat suhteellisuudentajua arvoisa puhemies vielä lopuksi mielestäni meidän on kyettävä myöntämään myös se jos aika on ajanut nykyisen verorahalla ylläpidetyn mediatoiminnan ohi jokaisella on ihan perusteellinen oikeus esittää tämä kysymys yle lähettää yritysten ja kansalaisten rahoilla paljon muun muassa viihdettä ja draamaa onko tämä sellaista julkisen vallan toimintaa jota varten tarvitsemme oman veron tämä on se kysymys minun mielestäni ei ole valtion ydintehtävään ei kuulu kustantaa saippuaoopperoita varsinkin kun lopputulokset jakavat kansan mielet yhä voimakkaammin meidän olisi oltava valmiita keskustelemaan

ylen toiminnan supistamisesta itse olisin valmis tähän arvoisa puhemies vielä lopuksi täytyy todeta se että on hyvä että meillä on riippumaton uutistoiminta suomessa en ole sitä vastaan minä kannatan sitä että meillä on tämä julkisen vallan toiminnan mediatalo mutta yhteissummana täytyy kuitenkin todeta se että meidän täytyy kun aika menee eteenpäin ja tarkastella mitkä ovat ne toiminta alueet mitkä kuuluvat ylelle jään osaltani odottamaan sitä että ylen hallintoneuvosto seuraa erityisesti sitä että yle kaikessa toiminnassaan noudattaa journalismin journalismin kirkasta ydintä elikkä toimii sen sääntöjen mukaisesti vain tällöin me voimme säilyttää koko kansan jatkossakin

arvoisa puhemies

ehdotus on tasapainoinen ja ottaa huomioon myös ne muutokset jotka tapahtuvat mediamarkkinoilla muutama huomio minä toivon että nyt kun tämä asia hallituksen esitys siirtyy valiokuntiin niin kiinnitetään huomiota sanaan maakunnallinen ennen vanhaan laissa luki alueellinen tämä muutos ei saa johtaa siihen että supistetaan tätä alueellista toimintaa jos esimerkiksi tulkitaan todella niukasti tätä sanaa maakunta niin uudenmaan maakuntaan kuuluu yksi pilkku kuusi miljoonaa ihmistä ei voi olla niin että tätä alueellista toimintaa jotenkin ajatellaan helsingistä päin ainoastaan minä toivon että valiokunnassa kiinnitetään huomiota tähän että se ei saa johtaa siihen että alueellista toimintaa supistetaan toinen asia mistä olen erittäin iloinen joka liittyy tähän seitsemänteen pykälään elikkä tähän public service tehtävään on se tämä tehtäväkenttä pysyy laajana koska minun mielestäni se että laissa on aika laaja määritelmä tehtävälle mahdollistaa myös monipuolista ja joustavaa toimintaa ylen sisällä silloin kun tilanteet muuttuvat nopeasti silloin pitäisi pystyä myös reagoimaan siihen joten tämä on todella hyvä

esiin kulttuurista moninaisuutta eivät nämä mitenkään sulje pois toisiaan päinvastoin tämä on nyky suomea joten minä olen erittäin tyytyväinen kaikesta siitä keskustelusta huolimatta mitä käytiin arto satosen työryhmän sisällä että me päädyimme tällaiseen laajaan

keskustelu tästä että hallintoneuvosto päättää strategiasta on minun mielestäni saanut jo vähän hassujakin muotoja koska se on minun mielestäni ihan sanomattakin selvää että kun puhutaan strategiasta ja strategian tasoisista linjauksista niin ei todella puututa ohjelmasisältöihin tässä oli tavoitteena vahvistaa eduskunnan roolia hallintoneuvoston kautta ja täytyy pitää mielessä että silloin kun arto satosen työryhmä aloitti työskentelynsä niin oppositiopuolueet olivat erittäin pettyneitä siihen että hallitus oli yksipuolisesti mennyt päättämään indeksijäädytyksistä plus siihen että siirretään ylen rahoitus menokehysten sisäpuolelle tämä oli se lähtökohta ja koko arto satosen työryhmän parlamentaarisen työryhmän tehtävä oli vahvistaa eduskunnan roolia ja varmistua siitä että eduskunnalla on mahdollisimman vahva rooli näissä ylen strategioissakin muutama sana vielä rahoituksesta jotenkin saa sen käsityksen kun kuuntelee keskustelua että mediamarkkinoiden ongelmat eivät koskisi ollenkaan yleä eihän se ole näin hyvät kollegat yle on monta monta vuotta joutunut supistamaan toimintaansa on joutunut tasapainottamaan talouttaan jotta saadaan tämä toiminta pyörimään ja nytkin ovat yt neuvottelut meneillään joten nämä ongelmat ja haasteet jotka kohdistuvat mediamarkkinoille koskevat myös yleä ja meidän päätöksemme arto satosen työryhmässä

ei tarkisteta indeksiä nyt muutamaan vuoteen aiheuttaa myös sen että ylen täytyy yhä edelleen yhä enemmän tasapainottaa talouttaan myös tämä ehdotus indie tuotantojen kasvattamisesta ja vuoden kaksituhattakuusitoista tasosta tarkoittaa ilman muuta sitä että yle joutuu pohtimaan miten sopeuttaa toimintaa näihin taloudellisiin raameihin joten tehtäköön nyt kerta kaikkiaan selväksi yle joutuu koko ajan pohtimaan ja arvioimaan toimintaansa jotta rahoitus riittää että se ei pelkästään koske kaupallista mediaa minun mielestäni hallintoneuvoston roolia vahvistetaan myös tuomalla asiantuntijat mukaan toimintaan tämä on tervetullut lisäys ja vahvistaa hallintoneuvoston roolia

arvoisa puhemies haluaisin todeta että tässä hallituksen esityksessä jota nyt käsitellään ei mielestäni ole kovin merkittävästä lakimuutoksesta kyse tämähän perustuu satosen työryhmän käyty keskustelua laidasta laitaan parlamentaarinen työryhmä on arvioinut yleisradio oyn julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta tuleville vuosille ja saavuttanut yhteisymmärryksen ylen tulevaisuutta koskevista linjauksista työryhmään on kuulunut laajasti mediatoimialaa ja muita työn kannalta tarpeellisiksi katsottavia sidosryhmiä ja asiantuntijoita yleisradion lakisääteisenä tehtävänä on tuoda julkisen palvelun sisältöpalvelut kaikkien saataville yhtäläisin ehdoin julkisen palvelun televisio ja radiotoiminta siihen liittyvine palveluineen edistää omalta osaltaan kansallisen identiteetin kulttuurin kielten ja osaamisen erikoislaadun kehittymistä ehdotetuilla muutoksilla huolehditaan että julkisen palvelun toimintaedellytykset säilyvät yleisradio oyn sisältötarjonnalla on vahva rooli joukkoviestinnän kentässä ja julkisen palvelun tarjontaa arvostetaan vuonna kaksituhattaviisitoista ylen palveluja käytti päivittäin prosenttia suomalaisista palveluihin on laskettu mukaan myös ylen tarjoamat sosiaalisen median sisällöt yle radio suomi on on edelleen kuunnelluin radiokanava ja yle tv yhden katsotuin televisiokanava maassamme vuoden kaksituhattaviisitoista aikana ylen verkko ja mobiilipalveluihin tehtiin yhteensä kuusisataakuusikymmentä miljoonaa käyntiä luottamus koko yhtiötä kohtaan pysyi korkealla vaikka arvostuksissa oli edellisvuotta enemmän hajontaa mediamaailma on muuttunut nopeasti ja julkisen mediankin on vastattava kysyntään ylen hallitus on hyväksynyt uuden suomalaisten keskellä strategian joka linjaa yhtiön toimintaa vuoteen kaksituhattakaksikymmentä se ennakoi ja television rajua muutosta lähivuosina yle pyrkii vahvistamaan rooliaan digitalisoituvan media alan edistäjänä luotettavan median tärkeys korostuu muuttuvassa maailmassa informaatiota on digitaalisesti valtavasti saatavilla ja median käytön valinta perustuu siihen kuka pystyy tarjoamaan palvelunsa parhaiten esityksellä vahvistettaisiin yleisradion hallintoneuvoston asemaa siten että hallintoneuvosto jossa tulisi olla edustettuna jokainen puolue jolla on vähintään kolme kansanedustajaa päättäisi jatkossa yhtiön strategiasta

haluan myös korostaa että hallintoneuvosto päättäisi ylen strategiasta mutta se ei tarkoita journalistisen päätäntävallan luovuttamista luovuttamista meille eduskunnalle hallintoneuvosto voisi pyytää myös tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta lausuntoja tai kuulla heitä suullisesti asiantuntijoiden tulee arvioida muun muassa yleisradion onnistumista julkisen palvelun tuottajana sekä sen toiminnan vaikutuksia viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen työryhmä ei esitä muutoksia nykyiseen ylen rahoitusjärjestelmään näin ollen yle vero säilyy lukuun ottamatta pienituloisimpia joilta yle vero poistui osin meidän perussuomalaisten toimesta on perusteltua että yleisen taloustilanteen vuoksi rahoitukseen ei tehtäisi indeksitarkistusta vuosille kaksituhattaseitsemäntoista taloustilanteen seurauksena yle on joutunut käynnistämään erilaisia sopeuttamistoimia yle on sopinut uutispalvelujen hankinnasta sttn kanssa ensimmäinen huhtikuuta alkaen tämä on mielestäni kannatettavaa ja taloudellista yhteistyötä ja vaikkei yleä pitäisi arvostella niin tavallisena tvn katsojana minua yksi asia suorastaan raivostuttaa on kysymyksessä yle tai muut niin minun on valitettavasti suljettava tv kun siellä liiaksi sanotaan niitä vllä alkavia kirosanoja kun meiltä kansanedustajilta vaaditaan että me puhumme sivistyneesti emmekä käytä kirosanoja täällä niin toivoisin että tähän pieneen asiaan puututtaisiin mutta muuten muuten yle on kyllä ainakin minulle

arvoisa puhemies tässä keskustelussa niin kuin monissa muissakin keskusteluissa täällä salissa

ole ikinä kuullut kenenkään arvostelevan näitä arvostelu kohdistuu asenteellisuuteen ja mielipiteen muokkaukseen arvostelu kohdistuu siihen että ylenkin tiedotustoimintaa katsoessaan joutuu tarkistamaan asioita muualta mediasta esimerkiksi nämä edustaja niikon esille tuomat esimerkit donald trumpin valintaa koskevasta uutisoinnista ja muutamista muista aiheista niistä itsekin sain palautetta hyvin paljon ja huomasin itse nämä samat ongelmat tästäkö me maksamme viisisataa miljoonaa euroa veroa vuodessa edelleen yle kilpailee kaupallisten kanavien kanssa ulkomaalaisten sarjojen ja ohjelmien tarjonnasta edelleen ihmetellään maakunnallisten toimitusten nettisivujen sotkemista käsittämättömällä tavalla jos ei ehdi kuunnella radiota eikä viitsi katsoa televisiota jää vastine yle verolle maakunnassa asuvalle varsin ohueksi yle kyllä kovasti lobbasi meitä edustajia kesken parlamentaarisen ryhmän työn tämäkö on vastine sille mitään ei korjata tiedonvälityksen tarkoitus ei ole välittää ideologiaa sanotaan tämä selvästi myös se selvästi että toimittajien mielipiteet eivät ole mielenkiintoisia ne eivät ole uutinen eivätkä ne ole tietoa silti niitä esitetään jopa pääuutisissa monikulttuurisuus on ideologia on oikein että laki muuttuu siten ettei tätä ideologiaa tarvitse edistää verovaroin tämän muuttuminen on erittäin hyvä asia ja onkin ensimmäisiä paikkoja mistä monikulttuurisuus varsinaisesti poistuu hyvä näin arvoisa puhemies sananvapaus korkeatasoisuus journalismissa ja median monimuotoisuus ovat hyviä asioita siksi on hyvä että lakia muutetaan niin että verovaroin toimiva yle velvoitetaan näitä tärkeitä asioita edistämään ja koska yleisradio toimintaa harjoitetaan verovaroin siksi on ehdottomasti oikein että parlamentaarisesti valittu hallintoneuvosto päättää myös yhtiön strategiasta eduskunnan tehtävä kun on valvoa verovarojen käyttöä tämä laki tuo eduskunnalle tähän asiaan lisää mahdollisuuksia

arvoisa puhemies kunnioitettu hallintoneuvoston emerituspuheenjohtaja yle

on suomen kansan yhteistä omaisuutta meillä jokaisella on erilaisia yle muistoja kuka muistaa virenin kaatumiset munchenissä kenen muistoissa on helsingin olympialaiset kuka muistaa piispa huovisen koskettavan iltahartauden estonian uppoamisen aikoihin kuka mitäkin itselläni on yksi muisto joka merkitsi melkoista suunnanmuutosta elämässäni olin pyrkimässä oppikouluun ja isä kesämökillä kuunteli radiota jossa sanottiin että vain kaksi prosenttia oppikouluun menevistä valitsee pitkäksi kieleksi saksan isäni joka oli heti sodan jälkeen kirjoittanut pitkästä saksasta laudaturin pakotti minut lukemaan pitkää saksaa ja eroon vanhoista kansakoulun luokkakavereista jotka menivät sitten toiseen kouluun ja näin vanhoilla päivillä kun opiskelee kolmevuotisen lyhyen englannin jälkeen englannin kieltä se on vaikeaa mutta voihan sitä aina lohduttautua saksaakaan kunnolla osaa

paitsi että yle on yhteistä omaisuutta niin se myös monella tapaa niin kuin tämä keskustelukin on osoittanut kiihottaa mieliä varsinkin tai vähemmän jokainen puolue vuorollaan on ollut ylen tikun nokassa ja jotainhan se kertoo median toiminnasta mahdista puhutaankin viidennestä valtiomahdista yle on eduskunnan alainen laitos siinä missä kela suomen pankki yleensä siteerataan suuria ajattelijoita mutta minä siteeraan tällä kertaa itseäni kirjoitin ylen hallintoneuvoston kertomukseen on välttämätöntä että yhteiskunnassamme käydään ajoittain keskustelua ylen asemasta ja julkisen palvelun tehtävästä keskustelun on myös johdettava aika ajoin toteutettaviin linjauksiin jotka tulee tehdä mahdollisimman laajassa parlamentaarisessa yhteisymmärryksessä huolellisesti harkiten sekä poukkoilua välttäen kun tämän kirjoitin siinä vaiheessa satosen työryhmän työskentelystä kuului oikeastaan aika huolestuttavia viestejä oltiin hyvin kaukana ja ei ole koskaan liiaksi kehua tätä kuinka hienosti sitten kuitenkin saavutettiin yhteisymmärrys

erittäin hyvä uutinen myös täältä ministerin suusta kun hän sanoi että yle tulee vastaisuudessa olemaan kehyksen ulkopuolella siis eduskunnan alaisena laitoksena tätä korostetaan entistä selvemmin sen sijaan puhemies olen äärimmäisen huolestunut sellaisista äänenpainoista joissa sanotaan että kun en käytä ylen palveluita niin ei pitäisi maksaa veroa onhan valtion budjetissakin hyvin monia kohtia joita me emme käytä mutta on hyvä että ne rahoitetaan valtion budjetista en en minä esimerkiksi itse tarvitse vaikkapa jotakin lääketieteellistä hoitoa jotkut tarvitsevat jotakin vaikka päivittäin mutta pidän hyvänä että sellainen rahoitetaan verovaroin tämä julkisen palvelun rahoittaminen verovaroin on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta tätä suomen mallia on pidetty erittäin hyvänä toimivana ja oikeudenmukaisena se on myös varsin edullinen jos ajatellaan näin että sanomalehtitilaus vuositasolla on noin kolminkertainen verrattuna korkeimmassa maksuluokassa olevaan yle

ylen toimintasuunnitelman mukaan julkisin varoin ylläpidettävän yleisradion tehtävänä on tukea kansanvaltaa demokratiaa ja sananvapautta vahvistaa kansallista ja alueellista kulttuuria sekä huomioida tarjonnassa myös erityisryhmien ja vähemmistöjen tarpeet viime aikoina on kuitenkin että yle neljäntenä tai viidentenä valtiomahtina on kriisissä siksi parlamentaarisen työryhmän esittämät muutokset ovat tervetulleita ja esimerkiksi ylen tehtäviä on on tarkennettu siten että aikaisempi monikulttuurisuuden edistäminen korvataan nyt suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimisella ja kulttuurisen moninaisuuden tukemisella

olla jatkossakin verovaroin ylläpidettävän yhtiön arvoja ovat luotettavuus riippumattomuus ja ihmisen arvostaminen valitettavasti mielestäni viime aikoina on kuitenkin vaikuttanut siltä etteivät nämä arvot toteudu onkin huolestuttavaa jollei yhtiö kykene huolehtimaan lakisääteisistä tehtävistään kun luottamus puolueettomaan uutisointiin häviää on luonnollista että ihmiset ihmiset etsivät tietoa vaihtoehtoisista medioista visionsa mukaisesti ylen tulisi luoda tilaa muun muassa erilaisille ajatuksille tämän vision mukaista käytännön toteutusta toivoisinkin tulevaisuudessa näkeväni ylen ohjelmatarjonnassa

arvoisa puhemies parlamentaarinen työryhmä ylen työryhmä kokoontui tosiaan viime vuonna koko kevään perjantaisin olimme perussuomalaisista edustaja hakkarainen ja ja allekirjoittanut myös tässä ryhmässä mukana ne olivat kovia kokouksia mutta päädyttiin lopulta yhteisymmärrykseen ja myös me olimme tämän loppulauselman takana se mitä tänään on käyty täällä salissa ja ennen sitä myös jonkun verran mediassa on ollut lähinnä sitä kansalaispalautetta mitä varsinkin perussuomalaiset mutta myös varmaan monen muunkin puolueen edustajat saavat kansalaisilta onko väärin jos yleä arvostelee tai jos tuo esille näitä kansalaismielipiteitä se ei ole sama asia kuin se että me olemme myöntyneet ja suostuneet myös tähän parlamentaarisen työryhmän loppulauselmaan ja hallintoneuvoston rooliin ja tietysti se on selvää että hallintoneuvosto ei puutu ohjelmien sisältöön yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen valvonnan televisio ja radio ohjelmisto siihen liittyvine oheis ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin näin mainitaan laissa yleisradio oystä

kohtaa ajoittain kritiikkiäkin kansalaisilta poliitikoilta ja muilta mediayhtiöiltä arvoisa puhemies ylen roolia yhteiskunnassa käsitellyt parlamentaarinen työryhmä päätti työnsä viime kesään ylen aseman ja rahoituksen määrittely oli kirjattu hallitusohjelmaan perimmäinen syy työryhmän perustamiselle nousi pitkälti median kokemasta murroksesta tarve julkisen palvelun yhtiöiden ja kaupallisen median rinnakkaiselon parantamiselle oli ilmeinen työryhmä saikin päätöksillään tähän rinnakkaiseloon parannuksia joihin liittyvä hallituksen esitys on nyt käsissämme tulevaisuudessa meillä on toivottavasti mediakenttä joka pystyy kilpailemaan keskenään ja ja toteuttamaan entistä riippumattomampaa ja ja laadukkaampaa tiedonvälitystä myös yhtiön tehtävää on tarkennettu työryhmän esitysten perusteella yleisradion tehtävänä on tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista suvaitsevaisuutta yhdenvertaisuutta tasa arvoa ja kulttuurista moninaisuutta kannatettavia tavoitteita kaikki

tämän vuoksi yleisradio täyttää tärkeän paikan nyky yhteiskunnassamme poliittisesti riippumaton monipuolinen ja kattava tiedonvälitys tarjoaa ihmisille vapauden ajatella ja muodostaa omia mielipiteitä asia joka on täysin olennainen vapautta arvostavassa yhteiskunnassa toivon että yle pyrkii täyttämään tämän tehtävänsä kaikin mahdollisin voimin teknologisen muutoksen keskellä myös yle on kehittänyt kiitettävästi verkkokanaviaan ja ja digipalvelujaan kirittäen samalla myös kaupallista puolta muutokseen kuitenkin merkittävimmät kanavat yleisradiolla lienevät edelleen radio ja tv joita miljoonat suomalaiset seuraavat päivittäin on pidettävä huolta siitä että nämä perinteiset mediat tavoittavat kansalaisemme jatkossakin kattavasti myös monipuolisen ohjelman tarjoaminen kaikille väestöryhmille on keskeistä yleisradion ohjelmistossa on huomioitava kaikki vanhukset nuoret lapset ja samoin erityisryhmät ja myös keski ikäiset kattavan ohjelmiston kehittäminen varmistaa tämän parhaillaan yle vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja ja sivistää suomalaisia kuten se on tehnyt vuosikymmenten ajan tietoa sivistystä oivalluksia ja elämyksiä tämän vähäisemmistä asioista ole siis kysymys arvoisa puhemies palaan näin lopuksi vielä kansalaisten ja yleisradion suhteeseen vuosikymmenten aikana yleen on luotettu ja luotetaan yhä myös keskinäisriippuvaisuus yleisradion ja kansalaisten välillä ja tietynlainen viha rakkaussuhde ajoittain arvostelu on noussut kiitosta vahvemmaksi kriittisiäkin äänenpainoja tulee kuunnella muutoin muutoin yleisösuhde heikkenee ja samalla luottamus viimeisimmän haasteen yleisradiolle ovat muodostaneet mediakentän suuri muutos ja ja niin sanotut vaihtoehtomediat jotka tarjoavat tietoa jolla ei aina ole totuuspohjaa ylen tehtävä kattavan ohjelmiston tarjoamisessa yhtäläisin ehdoin korostuu entisestään näinä aikoina kun mediakenttä käy läpi suurta murrosta ja muutosta keskimäärin luottamus yleisradiota kohtaan on edelleen vahva seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia suomalaisista luottaa yleen erittäin tai melko paljon tavoitteena voisi olla sata prosenttia vaikka se voi kuulostaa kovin vaikealtakin yleisradio tekee tärkeää työtä yhteiskunnassamme kansalaisten vahva luottamus yleä kohtaan säilyy toivottavasti pitkälle tulevaisuuteen ja se että pienituloisella pitää olla mahdollisuus nähdä olympialaiset mm kilpailut eri urheilulajeja euroviisut on todella tärkeää kukkarosta se ei saa olla kiinni kiitos

arvoisa puhemies aivan aluksi haluan kiittää edustaja hakkaraista edellisestä puheenvuorosta on on hyvin myönteistä että tähän yleisradiosta annetun

on kirjattu yleisradiolle uudeksi tehtäväksi perussuomalaisten esittämä asia nimittäin suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen tämä on toteutuessaan erittäin positiivinen muutos ja toivottavasti se näkyy myös käytännössä ylen tulevassa ohjelmatarjonnassa ja ohjelmien sisällössä mikäli näin tapahtuu se lisää todennäköisesti yle veron hyväksyttävyyttä veronmaksajien silmissä myös kristillisdemokraatit ovat esittäneet tänään raikkaita ja uudistushenkisiä puheenvuoroja kiitos heille niistä vaikka eivät enää salissa paikalla olekaan edustaja laukkanen esitti julkista keskustelua yleisradion muuttamisesta ainakin joiltain osin kaupalliseksi toimijaksi ajatus ajatus on ehdottomasti tarkastelemisen arvoinen ja olisi mielenkiintoista nähdä miten katsojat ja kansalaiset reagoisivat jos jos osa ylen rahoituksesta hankittaisiin esimerkiksi maksukorttien kautta olen samaa mieltä myös edustaja östmanin kanssa joka totesi että ylenkin tulee osallistua säästötalkoisiin ja siksi tehty indeksileikkaus oli täysin perusteltu itse asiassa säästöjä olisi ollut syytä etsiä enemmänkin mutta valitettavasti parlamentaarinen työryhmä ei siihen päätynyt onneksi jo aiemmin tällä vaalikaudella yle veron alarajaa on nostettu perussuomalaisten vaatimuksesta siten ettei sitä tarvitse maksaa alle kahdeksansadanviidenkymmenenseitsemän euron kuukausituloista näin vapautettiin kolmesataatuhatta pienituloista yle veron maksamisesta arvoisa puhemies on myös myönteistä että yle palaa sttn asiakkaaksi se on toivottavasti omiaan kohentamaan uutisoinnin tasapuolisuutta jonka puutetta tässäkin istunnossa on täysin aiheellisesti kritisoitu

arvoisa puhemies

svenska yle on ollut alusta asti kaksikielinen yhtiö nämä sanat joita viherjuuri tuolloin sanoi toimivat myös tänä päivänä näin toivomme nytkin että saamme kaikkien tuen sille että yleisradio pidetään yllä miksi näin nimittäin samana vuonna kun viherjuuri sanoi nuo kuuluisat sanansa alkoi muun muassa markus sedän tunti kielten opetus ylessä lähetykset eduskunnasta ja radion sinfoniaorkesterin konsertit vuonna viisikymmentäkahdeksan alkoivat tv lähetykset ja vuonna kuusikymmentäviisi oli jo puoli miljoonaa tvn katsojaa vuonna kuusikymmentäviisi tulivat myös omat uutiset sitä ennen uutiset olivat tulleet suomen tietotoimiston kautta ja pikku kakkonen sehän alkoi vuonna seitsemänkymmentäseitsemän voidaan siis hyvällä syyllä sanoa että tänä päivänä kun elämme kaksituhatta lukua yleisradio on jo instituutio yleisradio on ollut ja on monessa mukana aikoinaan kun yleisradio perustettiin yksi syy oli lähentää maalaisia ja kaupunkilaisia toisiinsa kuulla kulttuureista eri puolilta maata se näkyy myös tänä päivänä yleisradiossa on alueelliset lähetykset ja nyt tänä päivänä ylen hallintoneuvosto halutaan saada myöskin strategiaan matkaan se on hyvä asia koska hallintoneuvostossa on jäseniä ympäri suomen silloin strategioita ei määrätä pelkästään helsinki keskeisesti vaan siihen tulee koko maa mukaan

radion sinfoniaorkesteri on edelleenkin mikä on aivan loistava asia sen lisäksi myöskin on tosiaankin hartausohjelmat ja yle tarjoaa runsaasti urheiluohjelmia ja kotimaista kulttuuria kotimaista draamaa kaikille se on erittäin hyvä asia sen lisäksi yle on sananvapauden lippulaiva se on myös objektiivisen tiedonvälityksen lippulaiva minua hämmästyttää suuresti että täällä ihan vakavasti sanotaan että voisi korvata ylen somessa ei ole tarkistettua tietoa mitä vittua lehti ei ole sellainen lehti missä on tarkistettu tieto mitä sinne kirjoitetaan sinne lähinnä kirjoitetaan mielipiteitä ja sitä mitä mieltä ihmiset ovat asioista kannattaa tutustua vähän asioihin ylen uutisointia ei voi verrata somen uutisointiin ylen uutisointia ei voi verrata lehtien mielipidekirjoituksiin eikä voi verrata somen mielipidekirjoituksiin sen sijaan me tarvitsemme myös muita tiedotusvälineitä me tarvitsemme niitä yhteistyöhön meidän on yhteistyötä kuten aikojen alussa tehtiin silloin kun yle perustettiin siinä oli mukana paitsi suomen tietotoimisto myöskin sanomalehtiä muun muassa puolustuslaitos oli mukana ja niin edespäin mutta tällä hetkellä meidän tehtävämme on pitää yleisradio pystyssä meidän tehtävämme on pitää huoli siitä että yleisradiolla on olemassa rahoitus jotta sen ei tarvitse turvautua mainosrahoitukseen koska niin se vain on että sitä kuusta kuuleminen jonka juurella asut mainosrahoitus tuo aina oman värinsä tiedonvälitykseen vaikka siitä pyritäänkin tietenkin jokaisessa lehdessä ja kaupallisessa mediassa irti tämä valitettavasti kuuluu tähän kuvaan mutta siitä huolimatta tarvitaan yhteistyötä ja on hyvä asia että nyt mennään takaisin sttn uutisiin se edesauttaa yleisradion muuta toimintaa ja muun toiminnan eteenpäin viemistä jos puhutaan ylen rahoituksesta niin ihan omana mielipiteenäni sanon sen verran että kun puhumme yle verosta niin minun mielestäni olisi tasapuolista tuoda siihen vielä yksi luokka lisää tällä hetkellä korkein luokka on hyvin alhaisesta tulosta maksettava vero kyllä niillä ihmisillä jotka tienaavat viidessäkymmenessätuhannessa vuodessa tai kuten kansanedustajat seitsemässäkymmenessätuhannessa vuodessa olisi varaa maksaa hieman suurempaa yle veroa sillä saisimme pidettyä tasokkaan talon yllä

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva

joka saa rahoituksensa sovitulla tavalla budjettikehyksen ulkopuolelta ja niin että sillä on tämä yleispalveluvelvoite on aivan äärimmäisen tärkeää että joka puolella suomessa kuuluu tämä kyseinen kanava tai kyseinen radio sillähän on monia kanavia ja monia muita ilmentymismuotoja kaikkia niitä tarvitaan olen aina ollut sitä mieltä että yleisradion toiminta pitää

nyt tulevan uuden lain mukaan ja uusissa olosuhteissa valitaan parlamentaarisesti tässä talossa eri yhteiskuntaryhmiä edustaen ja niin että siellä on myös erilaista osaamista tieteen taiteen ja monen muun alan osaamista tieteenalan taiteenalan kulttuurialan ja niin edelleen ja se on yhteiskunnallisesti eri eri puolueiden edustajista koostuva kahdenkymmenenyhden hengen toimielin joka toimii ja antaa strategian jolla yleisradio toimii tämä on hyvä linjaus tämä yleispalveluvelvoite minun mielestäni on senkin takia tärkeää että tässä maassa pitää olla aina kaksikymmentäneljä tuntia ympäri vuorokauden jatkuvasti toimiva radioyhteys koska maailma on mennyt sellaiseksi että me emme koskaan tiedä milloin mitäkin tapahtuu kanava jolla ihmiset varmasti saadaan helposti ja luotettavasti ja kaikkien tuntemalla tavalla kiinni on äärimmäisen tärkeä arvo jokainen meistä on joutunut tilanteeseen jossa ajelee esimerkiksi yöllä autolla paikasta toiseen ja tarvitsee radiota kun juttukaveria ei ole jos ajelee yksin silloin kannattaa kuunnella radiota totta kai siellä on valtava määrä kaupallisia kanavia mutta kaupallisilla kanavilla monesti pyörivät vain ne samat nauhat joskus herättää ihmetystä kun kuuntelee jotakin yöradiota että siellä puhutaan sunnuntaiyöllä sujuvasti perjantailähetyksestä no se johtuu tietysti vain siitä sama nauha pyörii ne ovat näitä ylikansallisia firmoja ei ole olemassa sillä keinoin paikallisradioita enää monen paikallisradion takana on sama ylikansallinen yhtiö jonka omistaja asuu esimerkiksi saksassa elikkä yleisradion asema tämänkin takia korostuu että se kansallinen kanava pitää olla sitten arvoisa puhemies nostan vielä yhden asian esille maakuntaradiot yleisradion paikalliset toimijat maakuntaradiot ovat äärimmäisen tärkeitä toimijoita eri puolilla suomea ne luovat sen tärkeän maakunnallisen näkemyksen tiedottamiseen paikallisia uutisia eri puolilta maakuntaa toimittajat kiertävät eri tilaisuuksissa tehden ohjelmia haastatellen ihmisiä ja niin edelleen se on äärimmäisen tärkeää radiotoimintaa olen hieman pahoillanikin siitä että tämä varsinainen toimiva paikallisradiotoiminta ei lähtenyt niille uomille mille olisin halunnut sen menevän elikkä olisi aidosti luotu paikallisradioille velvoite luoda paikallista ohjelmaa totta kai tällaisia radioita on suomessa monia jotka aidosti tekevät paikallista ohjelmaa paikallisten toimittajien voimin mutta liian paljon on sellaista että yksi ylikansallinen yhtiö omistaa sen paikallisradion lähetysoikeuden ja se johtaa sitten siihen että se on sitä samaa ohjelmaformaattia eikä siinä ole paikallisuudenleimaa sitten juuri yhtään tämä on surullista että meillä paikallisradiotoiminta on tällaiseksi mennyt mutta ylestä meidän pitää pitää kiinni ja siitä että sen taso pidetään korkeana yleisradion

hallintoneuvosto linjaa strategiat eduskunnan kehyksen ulkopuolelta yle verolla rahoitetaan tämä toiminta ja maakuntaradioiden maakuntaradioiden toiminta pidetään elävänä ja hyvänä se on suomalaisen tiedottamisen kannalta äärimmäisen tärkeää lopuksi arvoisa puhemies vielä se että kun kärjekkäitä puheenvuoroja siitä onko yle sellainen hallitsija markkinoilla että se tällä verorahalla pystyy pitämään muut tiedottamiset kurissa kyllä pitää muistaa että ylelläkin on totta kai rajoitteita ja ei sitä rahaa ole rajattomasti käytettävissä nyt esimerkiksi leikattiin indeksikorotukset pois kahdelta vuodelta elikkä rahaa ei liikaa varmaan ole mutta tässäkin tarvitaan sitten eduskunnan vahvaa ohjausta vahvaa taloudellista silmää sille mikä on se oikea rahamäärä millä tätä hommaa pyöritetään toimittajat toki toimivat aina riippumattomasti ja tiedonvälityksen tulee olla aina riippumatonta muutenhan se maailma menee aivan sekaisin jos ei vapaata tiedotusta ole siinä tämä toimittajien tekemä työ on arvokasta että yhteiskunnalliset eri asiat tulevat julki ja niistä saa vapaasti puhua

arvoisa puhemies

tässä salissa ei olisi soveliasta puuttua mutta yksi on

ihmetelty missä yleisradion journalismia voi kritisoida mutta jos ylen katsojat kuulijat ja lukijat kokevat että me poliitikot vaikutamme yleisradion luota yleisradion journalismiin kun yle käsittelee meidän poliitikkojen tekemisiä tai tekemättä jättämisiä median etenkin riippumattoman on poliittisen ja taloudellisen vallankäytön seuraaminen erityisesti meidän poliitikkojen toiminnan seuraaminen mediaa ei turhaan kutsuta vallan vahtikoiraksi kuka enää katsoisi tai lukisi ylen uutisia jos suomalaiset syystä tai syyttä uskoisivat että ylelle on annettu tehtäväksi kehua hallitusta kuten edustaja niikko omassa puheenvuorossaan

halua yleisradion palaavan poliittisen reporadion aikaan ylen uskottavuuden rapautumiseen ei hallituspuolueiden edustajilta tarvita montaakaan huonosti harkittua ylen riippumattomuuden kyseenalaistavaa puheenvuoroa katsokaa maita joiden yleisradiot on on otettu poliittiseen ohjaukseen esimerkkejä viime vuosilta on valitettavan monta puola unkari venäjä turkki ette kai te halua että myös suomen yleisradio ottaa niistä mallia juuri se että yle on eduskunnan radio tarkoittaa sitä että meidän poliitikkojen on pidettävä näppimme erossa yleisradion journalistisesta toiminnasta silloinkin ja etenkin silloin kun ylen journalismi ärsyttää kyllä se yle välillä ärsyttää meitä muitakin kuin vain perussuomalaisia uskokaa pois mutta niin journalismin pitääkin ärsyttää ja erityisesti meitä poliitikkoja siitä toimittajille nimenomaan maksetaan ei kaikista ohjelmista tarvitse pitää itse ihmettelen yhteisten varojen hassaamista urheilutapahtumien välittämiseen mutta tiedän niiden lähetysten palvelevan monia suomalaisia monia suomalaisia vastaavasti tiedän että eivät kaikki välttämättä pidä kaikista omista suosikkiohjelmistani ja he ihmettelevät miksi niihin hassataan rahaa mutta yleisradion tehtävänä kun on palvella meitä arvoisa puhemies meidän mediaympäristömme muuttuu hyvin nopeasti ja lähivuosina muutostahti vain kiihtyy yleisradion suurena haasteena onkin säilyttää merkityksensä osana suomalaista yhteiskuntaa myös tulevaisuudessa digitalisaatio ja globalisaatio vaikuttavat radikaalisti myös median liiketoimintamalleihin paradoksaalisesti internet joka antaa kaikille mahdollisuuden toimia joukkotiedotusvälineenä myös edistää ylikansallisten mediamonopolien syntyä on mahdollista että jo kaksikymmentä luvulla suomessa ei olekaan enää kotimaista kaupallista mediaa vaan perinteiset kotimaiset mediatalot on myyty paikallistoimituksiksi kansainvälisille mediajäteille silloin me katselisimme ja kuuntelisimme googlen yandexin ja uutisia ja viihdettä silloin suomalaista näkökulmaa edustaisi mediassa vain yleisradio toivottavasti näin ei käy mutta se on mahdollista median globalisaatiota kiihdyttävät esimerkiksi automaattisen kielenkääntämisen ja sisällöntuotannon nopea kehitys maailman urheilu ja talousuutisista jo suuri osa on teko älyjen kirjoittamia jotta yleisradio voi vastata digitalisaation ja globalisaation haasteeseen sen on uskallettava siirtää toimintansa painopistettä radioaalloilta verkkoon yle on ollut verkkopalveluiden edelläkävijä suomessa mutta se ei saa tuudittaa meitä valheelliseen turvallisuudentunteeseen muutosten tahti vain kiihtyy jo nyt yleisradion kilpailijoina eivät ole enää vain kotimaiset kaupalliset mediat vaan globaalit mediajätit kuten hbo ja netflix ehkä eduskunta jo ensi vaalikaudella päätyykin vaihtamaan yleisradion nimeksi yleismedia

arvoisa puhemies en minä kyseenalaista sitä ylen asemaa sitä yleispalvelun tehtävää mikä sillä on mutta sen että nykyaikana se on noin suureksi paisunut minun mielestäni sataviisikymmentä miljoonaa pystyy leikkaamaan aivan täysin ja silti pystyy tuottamaan sen ohjelmatarjonnan mitä nämä ihmiset tarvitsevat tällä hetkellä niin paljon se hyörii siellä kaupallisella puolella minulla on täällä kyllä aika hyviä laskelmia näitä ei kyllä voi kun nämä ovat luottamuksellisia esittää tässä mutta sieltä pystytään leikkaamaan kaupallisella puolella ylen ei tarvitse pyöriä vielä edellisestä puheenvuorostani jatkan

on sairaalassa siellä käänneltävänä suurin piirtein sanoin että aukaisenko tuosta television kuitenkin hän on sitä ikäpolvea joka on sotakorvaukset ja kaikki maksanut ja pitkän työuran tehnyt ei ollut vapaaehtoista auttamaan mutta aukaisin television

yle keski suomi esitti siellä kuinka kotoutetaan tai opetetaan hiihtämään maahanmuuttajia oli suuri lauma siinä ihmisiä ympärillä ja kehuttiin heitä kuinka otetaan vastuuta ja autetaan näitä ihmisiä kuitenkaan yle ei tee yhtään ohjelmaa siitä mitä siellä se negatiivinen puoli voisi olla tuossa luin just iltalehden uutisen siitä mitä mitä yle ei kyllä kerro veronmaksajien rahoilla tulee kertoa se hyvä puoli myös se miinus puoli siitä yle ohjelmasta minä suljin sitten sen television koska minä ajattelin että en kehtaa kyllä näyttää tuommoista propagandaa vanhalle isälle joka on tehnyt ikänsä töitä sen eteen

arvoisa puhemies aivan lopuksi täytyy vähän ihmetellä niitä edustajia jotka puhuvat täällä tänään siitä että yhtiön julkisen palvelun tehtävä jotenkin muuttuisi sen myötä että sana monikulttuurisuutta poistetaan tästä laista koska täytyy pitää mielessä että tässähän lukee edelleen tukea kulttuurista moninaisuutta en oikein ymmärrä mikä on se ero ja miksi se olisi niin vaarallista jos tehtävä säilyy ennallaan ja täytyy pitää mielessä että ruotsiksi ruotsinkielisessä lakiehdotuksessa käytetään edelleen samaa sanaa siis

puhemies tätä keskustelua kun on kuunnellut niin ehkä tässä vähän turhankin suuren roolin ovat saaneet nyt ne vahvan kriittiset äänenpainot ehkä se on näin laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa että yleisradioon ollaan isossa kuvassa hyvinkin tyytyväisiä siihen tarjontaan mitä sieltä tulee minun mielestäni edustaja kasvi hyvin kuvasi sitä että sieltä löytyy vähän niin kuin jokaiselle jotakin ja itse kukin ehkä aika ajoin arvostelee jotain osaa että se tuntuu turhalta itselle voi olla että minunkin elämässäni pikku kakkonen oli jonkun aikaa vähän turhempi ohjelma ja jälleen se on meidän perheen suosikkiohjelma ja näin se vuosikymmenestä toiseen kantaa hyvällä tavalla tämä julkisen palvelun tehtävä kysymys mikä tässä nyt on ollut esillä on on minun mielestäni ihan aiheellinen ja perusteltu ja sitä pitää myös pystyä kriittisesti tarkastelemaan kun katsomme muutamien vuosien taakse ei tarvitse montaakaan vuotta katsoa niin ei ollut esimerkiksi tämäntyyppistä sähköistä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies suomen valtuuskunnan työtä leimasi kertomusvuonna valmistautuminen suomen tämän vuoden puheenjohtajuuteen pohjoismaiden neuvostossa puheenjohtajuus tarkoittaa muun muassa että neuvoston työtä johtavat tänä vuonna suomalainen presidentti ja varapresidentti ja että pohjoismaiden neuvoston täysistunto järjestetään peruskorjatussa eduskuntatalossa syksyllä viikolla neljäkymmentäneljä puheenjohtajamaa laatii myös puheenjohtajuusohjelman josta käy ilmi vuoden prioriteetit suomen pohjoismaiden neuvoston valtuuskunta on laatinut määrätietoisen puheenjohtajuusohjelman jonka sisältö esiteltiin neuvostolle kööpenhaminan täysistunnossa viime syksynä valtuuskunnan tavoitteena on ollut laatia tavoitteellinen ohjelma jossa jokaisen teeman pohjoismainen ulottuvuus tulee näkyviin ja joka asettaa konkreettisia ja mittavia päämääriä puheenjohtajuuskaudelle

neuvoston tärkeän työn ansiosta pohjoismaisen rajaestetyön tavoitteena on poistaa vapaan liikkuvuuden esteitä pohjoismaiden väliltä rajaesteillä tarkoitetaan lakeja ja julkisia sääntöjä tai käytäntöjä jotka haittaavat henkilöiden liikkuvuutta tai yritysten rajat ylittävää toimintaa pohjoismaissa työntekijöiden ja yritysten mahdollisuudet liikkua yli rajojen

edistävät talouskasvua ja työllisyyttä sekä pohjolassa koko suomessa yhteenlaskettuna pohjoismaat kuuluvat maailman kymmenen suurimman ja euroopan viiden suurimman talouden joukkoon joten liikkuvuuden esteiden poistaminen ei ole merkityksetöntä suomi haluaa puheenjohtajuuskaudellaan nostaa rajaesteet ja niiden purkamisen vahvasti poliittiseen fokukseen miten poistetaan rajaesteitä miten estetään uusien rajaesteiden syntyminen ja miten tuodaan lisää tietoisuutta asian osalta niin kansallisiin parlamentteihin kuin ministeriöihin tavoitteena on tehdä pohjolan kansalaisten arjesta helpompaa liikkumisen osalta pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikoilla on tärkeä tehtävä rajaestetyössä muun muassa painostamalla pohjoismaiden hallituksia rajaesteiden poistamiseksi suomen valtuuskunta on nostanut rajaesteet esiin vuoropuhelussa niiden ministerien kanssa jotka ovat käyneet valtuuskunnan kuultavana kertomusvuoden aikana suomen puheenjohtajuuskauden aikana pohjoismaiden neuvosto seuraa tiiviisti rajaestetyötä ja kehottaa pohjoismaiden hallituksia ja ministerineuvostoa toimeenpanemaan rajaesteistä tehdyt päätökset pohjoismaiden neuvosto pyrkii edistämään liikkuvuutta pohjoismaissa myös muilla keinoin kuin rajaestetyön avulla pohjoismaiden neuvosto on usean vuoden ajan puhunut tiiviimmän pohjoismaiden välisen liikennepoliittisen yhteistyön puolesta viime vuoden marraskuussa järjestettiin neuvoston aloitteesta tukholmassa pohjoismaiden liikenneministerien ja pohjoismaiden neuvoston edustajien välinen pyöreän pöydän keskustelu pohjoismaiden neuvosto kannattaa liikenneministereiden kanssa käytävän vuoropuhelun jatkamista ja tiivistämistä suomen puheenjohtajuusohjelmassa korostetaan pohjoismaisen liikennepoliittisen yhteistyön edistämistä ohjelmassa korostetaan erityisesti pohjolan pohjoisimpien alueiden liikenneverkon ja infrastruktuurin parantamista ja yhteistyön tiivistämistä jolloin voidaan synnyttää uutta kasvupotentiaalia parantaa matkailun edellytyksiä sekä korottaa huoltovarmuutta

käsittelee yhä enemmän ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikkaan liittyviä aiheita kuten edelliset puheenjohtajamaat myös suomi korosti puheenjohtajuuskaudellaan pohjoismaisen ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikan tärkeyttä pohjoismaiden neuvostolla on tärkeä rooli näiden asioiden eteenpäinviemisessä ja kysymys on siitä miten pohjoismaat voivat tehdä enemmän yhteistyötä näillä sektoreilla pohjoismaiden aktiivinen työ kansainvälisillä areenoilla ja läheinen yhteistyö monien pohjolan ulkopuolella toimivien kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen kanssa näkyi vahvasti neuvoston työssä viime vuonna neuvostossa käytiin keskustelua pohjolan roolista maailmalla muun muassa pohjoismaiden suhteista g kaksikymmentä maihin ykn kestävän kehityksen tavoitteet nousivat kööpenhaminan täysistunnon pääteemaksi neuvoston jäsenet kävivät pohjoismaiden pääministereiden kanssa keskustelua siitä miten pohjoismaat voivat edistää tavoitteiden saavuttamista pohjolassa ensi kuussa järjestettävän neuvoston teemaistunnon ajankohtaiskeskustelussa tavoitteena on pohtia pohjoismaiden ja usan välisiä suhteita ja yhteistyön uusia edellytyksiä arvoisa herra puhemies pohjoismaiden neuvosto jatkoi tiivistä yhteistyötä useiden alueellisten parlamentaaristen järjestöjen kanssa muun muassa itämerta arktista aluetta sekä pohjoista ulottuvuutta koskevissa kysymyksissä

parlamentaarisen neuvoston laajennetun tarkkailija aseman hyväksymisen sekä myös färsaarten hakemuksen pohjoismaiden neuvoston ja ministerineuvoston täysjäseneksi jota ei tietenkään kuitenkaan puollettu kummassakaan järjestössä kertomusvuonna huomioitiin myös monella tavalla pohjolan ja baltian maiden kaksikymmentäviisi vuotta täyttävä yhteistyö arvoisa puhemies pohjoismaisen eu yhteistyön tiivistymisestä on keskusteltu ajoittain kiivaastikin keskustelun tavoitteena on ollut aktivoida pohjoismaista yhteistyötä eu asioissa ja miettiä keinoja pohjoismaiden neuvoston ja eu parlamentissa istuvien pohjoismaalaisten parlamentaarikkojen yhteistyön vahvistamiseksi tarkoituksena ei ole viedä toimivaltaa kansallisten parlamenttien eu valiokunnilta vaan lisätä yhteistyötä niissä asioissa joissa on mahdollista luoda pohjoismaista lisäarvoa kööpenhaminan istunnossa hyväksyttiin ehdotus pohjoismaiden neuvoston toimiston perustamisesta brysseliin päätöksen mukaan neuvosto palkkaa brysseliin henkilön jolla on erityisvastuu yhteydenpidosta ja koordinoinnista pohjoismaisten eu parlamentaarikkojen sekä muiden pohjoismaisten ja pohjoismaille keskeisten toimijoiden kanssa brysselissä arvoisa puhemies pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan jäsenet ovat olleet aktiivisia ja tehneet lukuisia jäsenehdotuksia ja kirjallisia kysymyksiä kaikille pohjoismaisille hallituksille viime vuoden aikana tässä yhteydessä haluan oikein erikseen mainita vielä käsittelyssä olevan suomen ja islannin valtuuskuntien yhdessä tekemän aloitteen pohjoismaiden neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta siten että suomen ja islannin kieli lisätään neuvoston virallisiksi työkieliksi norjan ruotsin ja tanskan rinnalle haluan myös kiittää valtuuskunnan jäseniä aktiivisuudesta ja toivon että sama hieno asenne jatkuu koko puheenjohtajuusvuoden aikana viime vuoden tammikuussa juhlistettiin sitä että tuli kuluneeksi tasan kuusikymmentä vuotta siitä kun suomi ensimmäistä kertaa osallistui pohjoismaiden neuvoston toimintaan

suomen valtuuskunta osallistui ensimmäiseen neuvoston istuntoon tänä vuonna suomi täyttää täydet sata vuotta itsenäisenä valtiona samaan aikaan kun maa toimii puheenjohtajana pohjoismaiden neuvostossa

arvoisa edustaja se oli esittelypuheenvuoro ja todellakin se saattoi kestää yli kymmenen minuuttia en huomannut sitä ja sen takia kymmenen minuutin kohdalla napautin pari kertaa mutta hoiditte puheen hienosti loppuun asti

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja eerolalle seikkaperäisestä esittelystä miten pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunta on viime vuonna toiminut ja mitkä ovat olleet painopisteet minua erityisesti miellyttää yksi tämän vuoden teemoista verkostoituva pohjola yksin me emme saa mitään aikaiseksi vaan vaan yhteistyöllä tämä maailma muuttuu ainakin asteittain paremmaksi puheenjohtaja eerola viittasi jo kokoukseen joka järjestettiin syyskuussa kööpenhaminassa jossa ideoitiin miten eu yhteistyötä pystyttäisiin tiivistämään pohjoismaiden neuvostossa puheenjohtaja viittasi myös siihen että aiemmin on käyty kiivasta keskustelua mutta siinä kokouksessa keskustelu ei ollut kovinkaan kiivasta vaan vaan pyrittiin löytämään niitä konkreettisia avauksia miten saamme aktivoitua pohjoismaista yhteistyötä eu asioista ja mitkä ovat ne keinot joilla pohjoismaiden neuvoston ja eu parlamentissa istuvien pohjoismaalaisten parlamentaarikkojen yhteistyö vahvistuisi aivan selvästi pystyimme nostamaan sieltä kolme asiaa identifioimme sellaisia kysymyksiä joissa meillä on vahva yhteinen pohjoismainen intressi toinen on se että kun on yhteinen intressi niin haluamme myös toimia yksituumaisesti kolmantena olimme yhtä lailla samanmielisiä siitä että pitää identifoida ne alueet joissa pohjoismaat ovat edelläkävijöitä eussa ja voisivat näin toimia esimerkkinä myös muille maille kuten esimerkiksi ympäristökysymyksissä

eurooppalaiseen ympäristölainsäädäntöön niin on aivan helppoa ottaa yhteyttä kollegoihin ruotsissa tai tanskassa mutta kollegoidemme puheenvuorot muista pohjoismaista kuulostivat siltä että heillä se yhteydenpito on aavistuksen hankalampaa pohdin sitä mistä se johtuu ja päädyin siihen että siitä että valiokunnat toimivat eri tavalla meillä suomessa me olemme hyvin tietoisia siitä siitä minkälaista kantaa meidän ministerimme vievät eteenpäin ja ja samoin se asia palautuu suomen eduskuntaan hyvin hyvin nopeasti ja kumppanimme tietävät että myös toimeenpano tapahtuu aika rivakasti näin tämä ei ei toimi noissa muissa maissa mutta yhtä lailla tämä vahva pohjoismainen ääni eurooppalaisessa keskustelussa hyödyttää sekä eurooppaa että pohjolaa ja on aivan selvä että pohjola tarvitsee vahvaa euta tässä murroksen ajassa sitten toinen asia mihin mihin puheenjohtaja eerola kiinnitti huomiota oli että poikkileikkaava teema on rajaesteiden poistaminen on kyllä sellainen asia että siitä meillä varmastikin riittää puhuttavaa ja tehtävää vielä vuosikaudet eteenpäin mutta haluan ottaa tässä esiin esiin miten suomessa toimii ainoana pohjoismaista rajaestekysymyksiin keskittynyt neuvontatoimikunta jossa haloo pohjola toimii koollekutsujana ja varsinainen hallinto tapahtuu pohjola nordenin alla vuosia vuosia on toiminnassa takana jo viisitoista tapaamisia on vuodessa neljä kertaa eri ministeriöiden edustajat ovat paikalla ja tärkeintä on keskinäinen tiedonvaihto ja

luottamuksellisuus mutta samalla myös välittömyys kaiken lisäksi näissä tapaamisissa on mukana rajaesteneuvoston suomen edustaja joka vie viestin aina suoraan rajaesteneuvoston kokouksiin tämä malli on herättänyt kiinnostusta myös muissa pohjoismaissa ja jopa ministerineuvostosta ollaan oltu seuraamassa kokouksia ainakin pariinkin otteeseen mutta se ei ole vielä edennyt nyt kun

työn muihin pohjoismaihin

arvoisa puhemies

sitten illansuussa enää salissa kovin moni meistä olekaan puheenvuoroa käyttämässä mielestäni suomen ja pohjoismaiden pitäisi tehdä huomattavasti tiiviimpää yhteistyötä edelleenkin me pohjoismaiden neuvostossa monia asioita linjaamme ja viemme päätökseen ja ne tulevat kansallisiin parlamentteihin käsittelyyn mutta valitettavan vähän sieltä loppuviimein sitten kuitenkaan etenee toimeenpanoon on myös sellaisia ikuisuuskysymyksiä jotka kaipaisivat varmastikin vielä vahvempaa poliittista ohjausta myös ministeritasolta ja sitä että niissä olisi koordinaatiota koska monet näistä yhteispohjoismaisista asioista eivät ole vain yhden ministeriön asioita vaan ovat läpi leikkaavia siksi olisi tärkeää että kaikki ne kauniit sanat aina pohjoismaiden neuvoston kokouksissa että yhteistä perhettä tulisivat myös toimeenpantua aina kun palaamme kotimaahan erityisesti tällaisena aikana kun euroopan unionin kehitys on hieman epäselvää emmekä oikein tiedä mihin suuntaan eu lähtee menemään ja siitä on myös erilaisia ajatuksia koen että pohjoismaat voisivat olla vieläkin integroituneempi alue ja osoittaa että monin osin olemme onnistuneet erittäin hyvin purkamaan niitä kaupan esteitä tukemaan sitä liikkuvuutta mitä meillä on jos laskettaisiin vaikkapa hiihdon maailmanmestaruuskisamitalit yhteen niin kyllähän pohjoismaat menestyivät niissäkin erinomaisesti jos miettii ajankohtaisia asioita niin kyllä yksi ikuisuusteema myös edistystä tulee säännöllisesti liittyy rajaesteisiin jotka myös valtuuskunnan puheenjohtaja täällä edessä esille otti joka vuosi niitä saadaan muutama aina ratkottua ja pois tiputettua mutta valitettavasti paljon on vielä olemassa ja niitä tuntuu aina putkahtelevan sitten uusiakin toivottavaa olisi myös että ministeriöissä suhtauduttaisiin vakavasti näihin rajaestekysymyksiin eikä jätettäisi niitä ainoastaan vaikkapa ulkoministeriön vastuulle erittäin ja ajankohtaista on myös se että odotamme tässä keväällä julkaistavaksi jorma ollilan laatimaa energiaraporttia monet biotalouden ja uusiutuvan energian kysymykset yhdistävät pohjoismaita ja ja etenkin suomella ja ruotsilla on niissä paljon yhteisiä näkemyksiä me pystyisimme kyllä olemaan sellainen alue joka pääsee ensimmäisenä irti fossiilisista polttoaineista samoin olemme käsitelleet pohjoismaiden neuvostossa poul nielsonin työmarkkinaraporttia vaikka me ajattelemme pohjoismaita yhteisenä markkina alueena niin kyllähän niitä pitäisi ajatella myös yhteisenä työmarkkina alueena mutta valitettavan paljon tässä liikkuvuudessa on vielä esteitä mitä tulee tutkintonimikkeiden yhtenäistämiseen tai lupakäytäntöihin tai ihan vaikkapa työttömyyskassamaksuihin valitettavasti nämä eivät siirry valtiosta toiseen edes pohjoismaiden välillä keskiryhmät ovat tehneet aloitteen pohjoismaisesta kansalaisuudesta se tulisi lisänä omalle kansalaisuudelle mutta se auttaisi meitä esimerkiksi sosiaaliturvanumeroiden kanssa se että ne olisivat kaikissa pohjoismaissa vastaavia auttaisi meitä jo monissa digitaalisen maailman asioissa toivottavasti se asia saisi laajaa tukea läpi puoluekentän pohjoismaiden neuvostossa lopuksi ajattelin sanoa muutaman asian vielä liikennehankkeista myös tuossa suomen puheenjohtajuuskauden ohjelmapaperissa monet muut pohjoismaat ovat ehkä olleet kunnianhimoisempia liikennekysymyksissä ja yhdistämään pohjoismaiden kesken liikenneverkkoja valitettavasti suomi tiukasta taloustilanteestaan johtuen ei ei ole kyennyt aivan samanlaiseen uraauurtavaan työhön toivottavasti jäämeren rata vaihtoehto ottaisi nyt harppauksia eteenpäin ennen sitä meillä olisi kuitenkin hyvinkin helppo toteuttaa noin kymmenen miljoonan euron hanke liittyen siihen miten saamme suomen ja ruotsin rautatiet vihdoin yhdistettyä ainoastaan noin kahdentoista kilometrin pätkä sieltä valtakunnanrajalta torniosta ja haaparannasta puuttuu se olisi mahdollista yhdistää jos tahtoa toivon että siihen rahat pian löytyvät ja voimme luoda sitä kautta uuden satojentuhansien ihmisten työssäkäyntialueen luleåsta ouluun ihmiset ovat sitoutuneita pohjoismaiseen yhteistyöhön ja toivon että se etenee harppauksin